päiväjärjestyksen asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

syöksykierteessä ja näitä hälyttäviä uutisia riittää vaikka kuinka paljon kaikkein suurimmassa hädässä ovat kotonaan yksin asuvat muistisairaat meillä on kotihoidon piirissä sellaisia ihmisiä jotka eivät muista milloin pitäisi syödä tai juoda missä voi käydä vessassa tai jos ovesta menee ulos eivät muista missä ollaan me kaikki ymmärrämme miten suuri hätä ihmisellä on jos hän ei tiedä missä hän on tähän hätään ei teknologia auta vaikka ministeri on niin kirjalliseen kysymykseeni vastannut nämä ihmiset tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa yhteisökodissa ihmisillä on oltava takuu siitä että kun tulee vanhaksi niin pidetään huolta arvoisa ministeri saarikko aikooko hallitus käsitellä tätä ja tehdä uusia päätöksiä joilla tämä vanhusten kotihoidon kriisi saataisiin hallintaan
arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä lähestyitte asiaa minuutissa monelta näkökulmalta aloitan tästä aiheesta keskustelun kuvaamalla vastausta siihen miksi yhä olen samaa mieltä siitä että kotihoito sinällään ei ole kriisissä usean asiantuntijan kanssa keskusteltuani olen muodostanut kokonaiskäsitykseni että suomessa on paljon hyvää jonkin verran huonoa mutta pääsääntöisesti varmasti keskinkertaista tai sitä parempaa hoitoa alueelliset erot ja vaihtelut ovat suuria me tunnistamme thln tutkimusten nojalla että jos katsotaan vaikkapa käyntikertojen määrää ikäihmisen luona siis vaikkapa viikon kuukauden tai vuorokauden aikana nämä käyntimäärät ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan mutta samalla me tiedämme että paineet nimenomaan täällä suurissa kaupungeissa mistä näitä ikäviä uutisia on tullut ovat kaikkein suurimmat ja valitettavaa on se että hyvät onnistumiset ja arvokas työ kotihoidon henkilöstöltä harvoin päätyvät lööppiin epäonnistumiset useammin

arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri valtavan työpaineen alla työskentelevät hoivatyön ammattilaiset kyllä varmasti tekevät parhaansa siitä olemme samaa mieltä varmaankin hoivatyön ammattilaisilla pitää kuitenkin olla aito mahdollisuus suoriutua päivittäisestä työstään ilman huolta siitä ketä ei tänään ehdi kunnolla auttamaan ja hoitamaan sitä varten meillä pitäisi olla hoivapalvelut kunnossa ja olen kyllä sitä mieltä että viime kädessä asiasta vastaa suomessa ministeri nyt näyttää siltä että hallituksen kärkihankkeista ja muista ponnisteluista huolimatta saamme edelleen viikoittain lukea vanhusten ja hoivaajien sekä huolta kantavien omaisten lehdistä edellisen vastauksenne perusteella kuulostaa kyllä siltä että olette jollain tavalla nostaneet kädet pystyyn tai laittaneet silmät kiinni tältä hädältä joka tulee kyllä sieltä kentältä hyvin voimakkaasti olisin odottanut että esimerkiksi hallituksen kehysriihessä olisi lisätty rahoitusta tähän lehtien palstoilta ja ihmisten palautteista pursuavaan hätään siis kysyn uudelleen teiltä ministeri saarikko mitä aiotte tehdä vanhusten kotihoidon tilanteen korjaamiseksi tässä ja nyt
arvoisa puhemies aloitan kysymyksenne euro osuudesta on tämän vaalikauden jälkeen totta ja selvää että kuntien valtionosuuksia eli juuri niitä rahoja joilla peruspalveluita vanhuksille koululaisille ja perheille järjestetään tämä hallitus ei ole leikannut toisin oli aiemmin mutta en pidä tarpeellisena lähteä väittelemään uskon että me jaamme yhteisen huolen voin aivan avoimesti myöntää että en voi olla täysin tyytyväinen kotihoidon kokonaistilaan enkä myöskään alan työntekijöiden näkökulmasta varsin ikävällä tavalla esiin nousseeseen huonoon maineeseen joka suomalaisesta kotihoidosta puhuttaessa on liioiteltu sen arkisen aherruksen näkökulmasta joka pääsääntöisesti on laadukasta

koska myöskin kristillisdemokraattisella sama kysymys aiheena edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies hoidon painotusta on koko ajan pyritty siirtämään yhä enemmän laitoshoidosta kotihoitoon ja kotihoidon piirissä on yhä heikompikuntoisia ja myöskin muistisairaita henkilöitä henkilökuntaa niin kuin tässä on puhuttu on liian vähän ja usein he ovat työssään erittäin ylikuormitettuja hiljattain on laitettu vireille kansalaisaloite siitä että saataisiin vanhusasiavaltuutettu joka toimisi vanhusten edunvalvojana myös valvoisi valtakunnallisesti sitä että jokainen vanhus saa asianmukaista hoitoa ja myöskin toisi erilaisia poliittisia aloitteita keskusteluun näettekö arvoisa ministeri tarvetta sille että meillä valtakunnallisesti vanhusten asiaa lähdettäisiin viemään paremmalle tilalle kansalaisten huoli on tällä hetkellä suuri todellakin niin kuin totesitte kunnasta kuntaan erilaisia käytäntöjä on olemassa henkilökunnan määrä vaihtelee eikö tämmöisissä tilanteissa tällainen valtakunnallinen edunvalvoja olisi äärimmäisen tärkeä tämän aloitteen on alun perin sirkka liisa kivelä tunnettu tunnustettu geriatri laittanut liikenteeseen
arvoisa puhemies minulla on ollut mahdollisuus keskustella vanhustenhuollon kokonaiskuvasta myös sirkka liisa kivelän kanssa mitä tulee vanhusasioiden valtuutettuun minä ajattelen niin että koko suomen eduskunta on suomalaisten vanhusten asioiden viimekätinen valvoja ja vastuuministeri vastaa tietysti niistä poliittisista linjauksista jotka mahdollistavat palveluiden järjestämisen kunnissa ja jatkossa maakunnissa

kansanedustajina vierailleet kohteissa joissa samalla rahalla on saanut hyvin erilaisen lopputuloksen palveluiden käyttäjän sen ikäihmisen ja hänen läheistensä näkökulmasta

vanhusten kotihoidon heikko tilanne on jälleen noussut esille erittäin vaikeitten tilanteitten kautta on ollut puheissa myös jopa heitteillejättöä tilanne on todella ristiriitainen sillä samalla kun laitoshoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa on purettu myös kotihoidon työntekijöitten määrää on vähennetty tämä on hämmästyttävää sillä asiakkaiden määrä ikääntyvien palvelutarpeen myötä tulee kasvamaan koko ajan minkä takia varmaan myös osittain tämä tilanne on kärjistynyt työntekijöistä ainoastaan yhdeksäntoista prosenttia sanoo että hoitosuunnitelmat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti kääntäen voitaisiin tulkita että kotona asuvista kotihoidon piirissä olevista asiakkaista hoito laiminlyödään arvoisa ministeri saarikko mitä te tulette tekemään jotta kunnat korjaavat tilanteen

arvoisa puhemies hallituksen kotihoidon kärkihankkeessa eri puolilla suomea etsitään juuri vähän eri keinoin niitä toimivia käytännön ratkaisuja millä kotihoito sekä henkilöstön että palveluiden käyttäjien kannalta olisi nykyistä toimivampaa minulla on suuret odotukset niiltä mutta en tietenkään voi luvata että ne ratkaisisivat kaiken toinen ulottuvuus on on se että olen aivan samaa mieltä edustaja kanssanne siitä että on hämmentävää että kun samanaikaisesti yhteisellä päätöksellä suomessa on päädytty vähentämään laitosvaltaisuutta ja laitospaikkoja kunnat eivät ole kohdistaneet henkilöstöä riittävällä tavalla vastaavasti kotihoitoon parannuksiakin on on alueita ja maakuntia joissa henkilöstöön on satsattu kaikkialta meillä on hyvä käsitys siitä miten ympärivuorokautista kotiin tulevaa hoitoa on pystytty lisäämään ja parantamaan mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä että jostain merkillisestä syystä alueelliset erot näyttäytyvät hyvin suurina siitä huolimatta että raha on sama ja laki on kaikille

arvoisa puhemies vuosi sitten ministeri saarikko teidän tilallanne siellä ministeriaitiossa istui ministeri rehula ihmettelin silloin vuosi sitten kyselytunnilla sitä kuinka hallitus oli kylmäkiskoisesti leikkaamassa vanhusten palveluista peräti seitsemänkymmentä miljoonaa euroa

hallitus pelästyi ja joutui perääntymään vaatimuksestaan mutta se on tainnut hallitukselta unohtua että te ainoastaan puolititte nuo säästöt kolmenkymmenenviiden miljoonan euron säästöt ovat edelleen voimassa ministeri saarikko miksi vanhuspalveluihin vanhuspalveluihin kohdistuvaa kolmenkymmenenviiden miljoonan euron leikkausta ei ole peruttu kehysriihessä eikö tuolla rahalla olisi parempaa käyttöä esimerkiksi laadun varmistamisessa sillä saisi muun muassa noin tuhat hoitajaa

arvoisa puhemies omalla ministerikaudellanne edustaja guzenina vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu kulminoitui pitkälti juuri henkilöstömitoitusmääritykseen ette tuolloin päätyneet viemään sitä lain tasolle asia oli voimakkaasti esillä mutta lopulta sitä ei katsottu silloisessa hallituksessa oikeaksi toimintatavaksi ajattelen niin että voi myös olla että se on ehkä hiukan liian kaavamainen tapa lähestyä tätä kysymystä laskea desimaaleja kun kysymys on kokonaisesta toimintatapojen muutoksesta kuten totesin kuntien valtionosuuksista eli siitä isosta rahapotista valtiolta kunnille me emme ole leikanneet ja siten heikentäneet vanhuspalveluiden toteutuksen mahdollisuutta mutta jaan kanssanne saman huolen tilanne ei ole missään päin suomea tällä hetkellä riittävän hyvä ja erityisesti esimerkiksi teidän kotikaupungissanne toiminnassanne on paljon muutettavaa ja kehitettävää juuri suurilla kaupunkiseuduilla
puhemies ministeri saarikko ei nyt vastannut kysymykseen miksi ei palkata tällä kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla lisää hoitajia omassa kotikaupungissani palkattiin tämän vuoden alusta kaksikymmentä hoitajaa lisää sitä edellisenä vuonna neljäkymmentä hoitajaa lisää sitä edellisenä vuonna kaksikymmentä hoitajaa lisää

saataisiin tuhat hoitajaa lisää valtakunnallisesti näillä kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla miksi ette kehysriihessä vaatinut tätä leikkausta peruttavaksi

yhteydessä kyllä nostaa esille sen missä nämä päätökset ja lopullisesti rahoituspäätökset myös vanhustenhoidon osalta tehdään ne tehdään kunnissa haluan muistuttaa tässä yhteydessä että kuntatalouden tila on nyt parempi kuin pitkään aikaan vuosiin vuosikausiin taitaa olla niin että tällä vuosikymmenellä vuosituhannella ei ole ollut niin hyvää kuntatalouden tilaa kuin nyt tällä hetkellä on on myös kunnista itsestään kiinni se mihin he laittavat niitä panostuksia totta kai kun kunnilla on myös oma verotusoikeus voi miettiä sitä käytetäänkö sitä verotusoikeutta helsingissä käytettiin esimerkiksi sillä tavalla että laskettiin kunnallisveroa mikä on sinänsä hyvä asia mutta samalla me tiedämme ja näemme myös täällä esimerkkejä siitä että saattaa olla vanhustenhoidossa huonoja tilanteita mutta totean sen että huonoja tilanteita riittämättömiä tilanteita kotihoidossa on sekä pienissä että suurissa kunnissa ja kaupungeissa ja silloin myös se vastuu on erityisesti siellä paikallisella

arvoisa puhemies varmasti keskimäärin tilanne on kohtuullinen niin kuin ministeri totesitte mutta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan juuri intensiivisen kotihoidon tarve on kasvanut eli niiden potilaiden osuus jotka tarvitsevat paljon apua ja kuitenkin me tiedämme myös sen että yli puolessa maakunnista kotihoidon henkilöstön määrä on laskenut samaan aikaan joten kyllä tämä johtaa nimenomaan sen henkilöstön jaksamisen kannalta aika vaikeaan tilanteeseen

kuten täältä totesin ei tietenkään voi kirkkain silmin väittää että kotihoito ikäihmisten osalta kaikkialla olisi parhaalla mahdollisella tolalla päinvastoin kuten totesin on paljon parannettavaa rohkenen kuitenkin myös arvioida asiantuntijoiden kanssa käymäni keskustelun perusteella missä me olemme saaneet askelia parempaan nostan näitä seikkoja neljä ensimmäinen on omaishoito me olemme satsanneet lisää aivan totta emme tukien tason nostamiseen sinällään juuri omaishoitajien jaksamisen vahvistamiseen valmennuksen ja vertaistuen avulla ja vapaapäiviä lisäämällä toinen onnistuminen liittyy perhehoitoon siis siihen ehkä hoitomuotoon joka tulee palveluasumisen ja nykyisen kotiasumisen väliin ja jonka toivoisin kasvavan määrällisesti suomessa entisestään kolmanneksi nostaisin esiin keskitetyn palvelu ja asiakasohjauksen siis sen mistä omaiset ja ikäihminen itse saavat tietoa siitä miten palvelut voidaan järjestää ja mitä hänelle kuuluu neljänneksi nostan arvoisa puhemies esiin sen että me olemme kaikkialla suomessa tekemässä uusia toimintamalleja juuri kotihoidon

perussuomalaiset ovat ehdottaneet että omaishoito olisi verotonta tuloa suuri osa omaishoitajista ei saa mitään korvauksia ne jotka saavat saavat alle neljäsataa euroa tai se suurin on vaativa tehtävä jota tehdään kuitenkin rakkaudesta sitä läheistä kohtaan lomapäiviä käyttää tällä hetkellä noin puolet koska sijaisia ei saa yhteiskunta säästää miljarditolkulla

kun omaishoitajat hoitavat tehtäväänsä kysynkin tässä

mitä te te olette tehneet omaishoitajien hyväksi tähän mennessä niin että jaksamista on tulevaisuudessakin nämä teot ovat olleet aika vähäisessä ja me tarvitsemme omaishoitajia todella paljon tulevaisuudessa
arvoisa puhemies jaan edustajan arvion siitä että omaishoitajien työ on arvostettavaa tärkeää ja kyllä myös yhteiskunnan näkökulmasta hyvin taloudellinen tapa mutta jaksaa toimia omaishoitajana läpi vuoden ympäri vuorokauden me olemme kohdistaneet seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa rahaa juuri kunnille jotta he voisivat parantaa ja lakipykälän nojalla he ovat velvoitettuja siihen eli vastaamaan vaikkapa näihin lomapäivävaateisiin nykyistä paremmin ja niitä päiviä on lisätty

arvoisa puhemies kotihoidon tilanne on surullinen valtakunnallinen linjaus on ollut se että yhä useammin vanhukset hoidetaan kotihoidon piirissä ja laitospaikkoja on alasajettu kotihoidon resursseihin ei kuitenkaan ole satsattu tehty parannuksia parannuksia vaan entistä suurempi joukko entistä huonokuntoisempia vanhuksia on riittämättömien käsiparien hoidettavana kävin tutustumassa kotihoidon tilanteeseen yhden työvuoron verran ja ehkä pysäyttävintä sen työpäivän aikana oli se että meillä on kotihoidon piirissä asiakkaita jotka ovat täysin vuodepotilaita se on minusta todella pelottavaa epäinhimillistä ja ja suorastaan heitteillejättöä hoitajat hoitavat siellä ihmisiä tekevät tärkeää työtä jaksamisensa äärirajalla ja ja suurella sydämellä mutta se ei riitä tarvitaan lisää osaavia käsiä olen huolissani arvoisa ministeri kotihoidon laadusta miten kotihoidon laatu ja valvonta toteutetaan sote uudistuksessa

pitää tapahtua sen uuden kehikon sisällä ja kuten täällä on jo moneen otteeseen kerrattu me tiedämme eri puolilta suomea tällä hetkellä hyvin erilaisia lopputuloksia siitä miten hyvällä tolalla työt ovat vastaanotan niin ikään mielelläni kutsun käydä vierailemassa kotihoidon työn arjessa se varmasti olisi silmiä avaavaa totean nyt mitkä ovat ne kohdat joissa me olemme hallituksena tehneet parannuksia me olemme kehittäneet ympärivuorokautista kotihoitoa juuri paljon palveluita tarvitsevien ihmisten tueksi kotihoidon henkilöstö voi osallistua ja vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen enemmän hehän ovat työnsä asiantuntijoita lisäksi me olemme parantaneet erityisesti etelä karjalan esimerkin nojalla kotiin tuotavaa kuntoutusta ja viimemmäksi nostan esiin akuuttitilanteiden toimintamallin kun

arvoisa puhemies värderade talman ajatus ikäihmisten kotihoidon tukemisesta on tavoitteena hyvä ja inhimillinen mutta kotihoidon tilanne ja laatu sekä henkilöstöresursointi eivät kaikkialla suomessa ole sitä mitä toivomme liian monella kotihoitajalla ei ole aikaa vanhukselle ei ehdi tulla sovittuna aikana ja kotona asuva ikäihminen tuntee turvattomuutta

tärkeä lähipalvelu yleensä voidaan hoitaa siellä lähellä lähellä vanhusta ja kun joudutaan valitsemaan laajasta yksityisten palvelujen tuottajien valikoimasta oikea tuottaja itselle ja kun vielä ja lääkärihoidon tuottaa eri taho niin miten tämä tulee paranemaan

arvoisa puhemies onko sote uudistus vanhuspalveluiden näkökulmasta uhka vai mahdollisuus näin kysymyksenne tulkitsen valinnanvapaus joka tulee asiakassetelipalveluna myös ikäihmisten kotipalveluihin on minusta ehdottomasti mahdollisuus hyvin johdettuna se tulee parantamaan laatua ja vaikuttavuutta ja lisäämään myös lähipalvelujen tarjontaa mitä tulee osioon joka liittyy ylipäätään ottaen sote uudistuksen vaikutuksiin isommilla vastuuharteilla me pystymme paremmin vastaamaan vaikkapa sellaisten erityistilanteiden järjestämiseen joita nykyisissä kunnissa voi olla vain yksittäisiä tapauksia mutta maakunnan kokoisella alueella jo useita esimerkiksi työikäisiä muistisairaita joiden palveluiden tarve on ehkä erilainen kuin ikäihmisten

sinulla toivomuksia minä sanoin että on haluan että lapseni saa rakkautta hoivaa syliä huolenpitoa aikaa haluan että hän tulee kuulluksi ja nähdyksi hallituksen varhaiskasvatuslaki tulee todella kalliiksi mutta miksi näitä kymmeniä miljoonia euroa ei käytetä oikeiden ongelmien hoitoon eli lisäämään laatua päiväkotiin kuten pienentämään ryhmiä ja panostamaan esimerkiksi palkkaukseen mikä tekisi alasta houkuttelevamman miten taataan terveydenhuollon ja lääkehoidon osaaminen koko päiväkotipäivän ajaksi miksi hallitus ei arvosta lastenhoitajan työtä miksi hallitus haluaa puolittaa lastenhoitajien määrän tulevaisuudessa ja miten tulee käymään yhdeksälletuhannelle lastenhoitajalle

arvoisa puhemies hallitus arvostaa erittäin korkealle päiväkodeissa tehtyä työtä ja kaikkien siellä toimivien ammattilaisten osaamista sen takia hallituksella on ollut paljon suunnitelmia ja myöskin toteutuneita tekoja varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi joista viimeisin on uusi varhaiskasvatuslaki jossa puhutaan siitä millaisella henkilörakenteella ja miten osaamista vahvistamalla voimme vahvistaa tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen laatua entisestään

tehdä tässä hyvin selväksi että eduskunta ja hallitus eivät päätä palkoista niistä päättävät työmarkkinaosapuolet mutta sen sijaan pidän erittäin tärkeänä sitä että varhaiskasvatusta yhteiskunnassamme arvostetaan ja että tämä viesti välittyy myöskin palkkapöytiin

miksi meidän pitää muuttaa henkilöstörakennetta koska meillä ei ole mitään tutkimusnäyttöä siitä nykyinen henkilöstörakenne olisi hyvin pätevä miksi sosionomin eteneminen uralla päiväkodin johtajaksi estetään vaatimalla häneltä viiden vuoden maisteriopinnot miksi sosionomit jatkossa eivät enää ole yhtä päteviä kuin lastentarhanopettajat jotka valmistuvat yliopistosta

arvoisa puhemies monia kysymyksiä yritän vastata minuutissa niin moneen kuin ehdin aloitan siitä tärkeästä viestistä että laissa nykyiset kelpoisuudet säilyvät ja myöskin on huolehdittu siitä että tämän lain siirtymäaika on pitkä kaksitoista vuotta vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua siten että kun tänä päivänä varhaiskasvatuksessa yksi kolmesta siellä työskentelevästä aikuisesta on korkeasti koulutettu niin vuonna kaksituhattakolmekymmentä eli kahdentoista vuoden päästä kaksi kolmesta olisi korkeasti koulutettuja tulemme rakentamaan erilaisia koulutuspolkuja joilla myöskin nykyiset työntekijät voivat halutessaan osaamistaan kehittää ja sen lisäksi on arvioitu että myöskin eläköitymisen myötä tämä henkilöstörakenne hyvin luonnollisesti muuttuu ja päiväkodeissa muutenkin se edellyttää tietysti meiltä myös sitä että panostamme varhaiskasvatuksen koulutukseen ja koulutusmäärien lisäämiseen ja siihen tämä hallitus on varannut nyt jo lisärahoitusta kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa
oli kahdella muullakin eduskuntaryhmällä sama kysymys otetaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustaja edustaja hänninen
arvoisa rouva puhemies on tietysti todella hienoa että hallitustakin kiinnostaa nyt varhaiskasvatuksen kehittäminen mutta on kyllä pakko sanoa että jälleen kerran hallituksen puheiden ja tekojen välillä on erittäin suuri ristiriita ensi töiksenne te nimittäin poistitte subjektiivisen päivähoito oikeuden ja kasvatitte ryhmäkokoja minulla itselläni viisi lasta ja olen todella huolissani siitä miten nämä päätökset vaikuttavat meidän lapsiimme nyt on jo hallituspuolueidenkin riveistä kuulunut ääniä että nämä päätökset olivat iso virhe on pakko kysyä ministeriltä miksi hallitus ei uudessa varhaiskasvatuslakiesityksessään ole kritiikistä huolimatta valmis pienentämään päiväkotien ryhmäkokoja miksi te ette ota tosissanne kentältä kantautuvia hätähuutoja lastemme tilanteesta ja henkilökunnan jaksamisesta
arvoisa puhemies itsekin päiväkoti ikäisen lapsen äitinä arvostan päiväkodeissa tehtävää työtä todella korkealle ja näen sen käytännössä joka päivä tämän hallituksen toimesta uusi avaus ensi vuodelle tähän paljon esillä olleeseen huoleen ryhmäkoosta vastataan siten että täsmällisesti sinne missä apu on kaikkein eniten tarpeen ja tervetullutta tulemme ensi vuonna aloittamaan niin sanotun tasa arvorahoituksen arvorahoituksen myöskin päiväkodeille eli lisätukea ja pienempiä ryhmiä sinne missä apua tarvitaan enemmän eli niin sanotusti haastavimmille alueille uskon että tämä tulee erittäin tarpeeseen ja on tärkeä liike se minkä haluan kuitenkin sanoa on se että nyt käsittelyssä eduskunnassa oleva varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua se on parannus nykytilaan se vahvistaa varhaiskasvatuksessa olevaa osaamista ja alleviivaa lapsen etua

tarkoittaa sitä että meillä on monipuolista osaamista varhaiskasvatuksessa läsnä ja nyt on esitetty vakava huoli siitä että vuonna kaksituhattakolmekymmentä kun nämä uudet henkilöstömitoitukset astuvat voimaan ei tule löytymään riittävästi lastentarhanopettajia

miten hallitus vastaa tähän ja miksi tässä lakiehdotuksessa hyvässä lakiehdotuksessa ei ole ollut mukana tuki siis oikeus kuraattoreihin ja psykologeihin mitä löytyy kaikilla muilla koulutusasteilla

arvoisa puhemies aivan niin kuin edustaja hyvin totesi tarvitaan moniammatillista osaamista varhaiskasvatuksessa ja siellä työskentelevät tulevaisuudessa tämän lakiesityksen mukaan moniammatillisina tiimeinä niin opettajat sosionomit hoitajat erityisopettajat kuin päiväkodin johtajatkin tähän koulutusmääräkysymykseen myöskin se on aito tärkeä kysymys joka liittyy tähän lainsäädäntöön siihen liittyen hallitus on jo kahteen otteeseen panostanut ensin sopimusneuvotteluissa korkeakoulujen kanssa kolmanneksella pysyvästi lisännyt lastentarhanopettajien koulutusmääriä tai tutkintokattoja ja toinen iso avaus on se että varasimme vuosi sitten kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa erittäin merkittävän rahoituksen koulutusmäärien nostamiseksi yliopistoissa tuhannella

rouva puhemies laadukas varhaiskasvatus on meidän kaikkien etu yksi osa sitä on korkea koulutus sen jälkeen tietenkin myöskin riittävä palkkaus jotta arvostus pysyy ja ala on houkutteleva on tärkeätä varmistaa että kaikkien ammattitaito tulee tunnustetuksi yksi hieno asia tässä lakiesityksessä on lapsen edun painotus niin kuin täällä todettiin on tärkeätä silloin pohtia mitä sillä lapsen edulla tarkoitetaan ja varmistaa että jokaisen lapsen kohdalla tuo etu myöskin toteutuu yksi ristiriita tällä hetkellä liittyy niihin lapsiin jotka ovat translapsia jotka kokevat eritasoista sukupuoliristiriitaa eli meille syntyy ongelmakohta kun me emme tartu ja tee laajaa translain uudistusta niin me jätämmekin tämän lapsiryhmän ikään kuin irralleen vaille laadukkaita tasa arvoisia ja sisällöllisesti kaikkia lapsia ja perheitä tukevia palveluja jolloin tämän lapsiryhmän kohdalla myöskään lapsen etu ei voi täysin tässä lakiesityksessä toteutua kysynkin arvon hallitukselta oletteko lapsen edun nojalla valmiita uudelleen tarkastelemaan translain kokonaisuudistusta jotta myöskin tämän hienon varhaiskasvatuslain tavoitteet pääsevät täysimääräisesti toteutumaan

arvoisa puhemies tiedossani on että opetusministerin vastuulla olevassa varhaiskasvatuslaissa on sekä pykälä että perustelutasolla vahva henki siitä että päiväkodin ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tuettava kaikenlaisia perheitä erilaisia elämäntilanteita ja myös jokaista lasta yhdenvertaisesti ja yksilönä tämä on lain keskeinen periaate varsinaiseen kysymykseenne vastaus hallituksella ei ole suunnitelmia translain tuomisesta eduskuntaan

arvoisa puhemies tämän kysymyksen alkuperäinen esittäjä edustaja huhtasaari kysyi tässä miksi ei ryhmäkokoasiaan ole tullut mitään muutosta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että nämä päätöksethän on yhdessä tehty perussuomalaisten siis silloisten perussuomalaisten kokoomuksen ja keskustan toimesta

voitte ystävät uskoa että se päätös oli vaikea eikä sitä tehty pahuuttaan toivon että voitte uskoa senkin miksi se tehtiin siksi että kuntatalous oli erittäin vaikeassa tilanteessa minkä takia edellinen hallitus oli käynyt rajuihin leikkauksiin päivähoitoa ja peruskoulua kohtaan siis vihreitten toimesta sosiaalidemokraattien toimesta leikkaamalla rajusti valtionosuuksista tämän takia väljensimme normeja jotta kunnat voivat parantaa omaa taloudellista tilannettaan se oli vaikea päätös nyt talous on kääntynyt

puhemies sivistysvaliokunnan puheenjohtaja osaa nämä asiat hyvin kuvata ja ja kertoa ja näin se tilanne on tämä myönteinen taloustilanne antaa meille uusia mahdollisuuksia kehittää myöskin koulutusta ja siitä syystä tällä hetkellä meillä on käynnissä paitsi ne mainitut tasa arvo avustukset päiväkoteihin myöskin

maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin samoin maksuja on alennettu tällä hallituskaudella jo noin kahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla ja lisäämme varhaiskasvatukseen osallistumista koska tiedämme että varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle ja kehitykselle jopa myöhemmälle oppimiselle haluaisin sen alleviivata että kun meistä kaikki täällä arvostavat suunnattoman paljon suomalaisia opettajia ja suomalaista peruskoulua ja sen menestystarinaan on liittynyt vahvasti se että aikoinaan tehtiin viisas päätös siitä että opettajankoulutus siirrettiin kasvatustieteellisiin tiedekuntiin yliopistojen vastuulle se on opettajien ammattitaidon ja arvostuksen yksi tärkeimmistä lähteistä niin vastaavaa kehitystä teemme tällä hetkellä päiväkodeissa

sekä vanhustenhoito että varhaiskasvatus ovat ihan meidän suomalaisen yhteiskunnan hyvän toimivuuden perusasioita mitä tulee talouteen josta täällä on puhuttu niin kuntaliiton kuntien etujärjestön joka selvittää kuntataloutta tuoreet selvitykset kertovat että kuntatalouteen vaikuttavat koko voimallaan ne päätökset jotka pidemmältä aikaa siellä on viime vaalikaudella ja sitä ennenkin tehtyjä leikkauksia jotka ovat yhteensä lukien miljardiluokassa ne on pysytetty voimassa tämän vaalikauden aikana eli nykyinen hallitus ei ole näitä poistanut kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan ensi vuonna peräti neljäsataa miljoonaa on se miinusmerkkinen osuus joka kuntataloudelta viedään hallituksen päätöksien johdosta tänään tästä asiasta sain tuoreen selvityksen no nyt päivähoidossa on ilmeinen tilanne että tämä uusi lakiesitys tulee lisäämään kustannuksia koska kun koulutusvaatimuksia muutetaan niin lopputuloksena on että sillä vanhalla rahasummalla pystyy palkkaamaan aikaisempaa vähemmän siksi kysynkin eikö olisi oikein että ei tehtäisi tätä alan laajasti vastustamaa pätevyysmuutosta vaan luotettaisiin kaikkien päivähoidossa olevien ihmisten

haluan tässä edustajan kysymykseen vastata kuntatalouden osalta nythän kun meillä oli julkisen talouden suunnitelmaa koskeva kehysriihineuvottelu siinä yhteydessä teimme myös kuntatalousohjelman sitähän tehdään yhteistyössä kuntaliiton kanssa ja meillä on yhteinen käsitys siitä että kuntatalouden tila on kyllä poikkeuksellisen hyvä mutta ehkä se mitä haluan tässä keskuudessa nyt kertoa ja muistuttaa teitä siitä on se että kaikista tärkeintä on minkälaisessa kunnossa suomen talous ja työllisyystilanne on sitä kautta tulee myös kuntiin lisää verotuloja sekä työntekijöitten kautta että yhteisöverojen kautta ja se tulee antamaan myös kunnille liikkumatilaa mikä on oikein tärkeäkin asia kun ajatellaan myös vuotta kaksituhattakaksikymmentä jonka jälkeen nimenomaan varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut ovat kuntien tärkeintä lainsäädännöllistä ydintä

tähän uuteen varhaiskasvatuslakiin liittyi muun muassa kaikki nykyiset työntekijät säilyttävät pätevyytensä haluan kiittää hallitusta siitä että nyt varhaiskasvatukseenkin on tuotu tasa arvoraha jonka avulla voidaan aloittaa sillä polulla että yksi suurimmista huolista eli ryhmäkoot saadaan ainakin haasteellisimmilla alueilla mahdollisesti nyt tätä myötä pienenemään kuitenkin haluaisin vielä kysyä toisesta huolesta joka liittyy tähän lakiin tämän lain myötä tarkoitus on että varhaiskasvatuksen johtajina työskentelisivät kasvatustieteiden maisterit ja nyt sosionomit ovat huolissaan siitä että heillä ei ole välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia edetä urallaan ministeriössä käyty keskusteluja yliopistojen kanssa siitä että sosionomi pääsisi hakemaan suoraan maisteriohjelmiin

arvoisa puhemies tämä on tosiaan huoli joka on kentältä noussut mutta kun lukee lakiesityksen niin sieltä löytyy perusteluista hyvinkin kuvattuna se että nyt käynnistämme koulutuspolkuihin liittyvän kehittämistyön jossa huolehditaan ihan bologna mallin mukaisesti siitä että on mahdollisuus hakeutua maisteriopintoihin meidän molemmilta

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja aalto
arvoisa puhemies kaikki ovat sitä mieltä että sote uudistus tarvitaan alusta ei tarvitse aloittaa ja täydellistä mallia ei ole olemassakaan mutta sellainen malli pitäisi löytää joka toteuttaa uudistukselle asetetut tavoitteet lähtien

saumattomista hoivaketjuista sekä terveyserojen kaventamisesta nyt tuoreen sosiaalibarometri kaksituhattakahdeksantoista tutkimuksen voi kiteyttää seuraavasti valmistelu etenee tyytymättömyys kasvaa sosiaali ja terveysjohtajista viisikymmentäkuusi prosenttia katsoi uudistuksen epäonnistuvan eriarvoisuuden vähentämisessä sosiaalityöntekijöiden osalta vastaava luku oli kuusikymmentäseitsemän prosenttia luvut ovat yhtä murskaavat kaikkien tavoitteiden osalta kysynkin nyt suoraan pääministeriltä miten hallituksen sote esitys kaventaa terveys eroja hillitsee kustannuksia sekä turvaa saumattomat hoivaketjut ja miten valta ja vastuu kohtaavat maakunnissa jos maakunnille ei anneta verotusoikeutta vaan niistä tehdään vain heikkoja valtionhallinnon jatkeita

puhemies minullakin oli mahdollisuus nopeasti silmäillä tuo tänään julkaistu tutkimus ja kyllä se osoittaa että hallituksella on parantamisen varaa muutosviestinnässä joka näin isossa uudistuksessa ei ole erityisen helppo harjoitus

tämäkin osuus tutkimuksesta on minusta ihan arvokasta nostaa esiin

arvoisa puhemies en saanut pääministeriltä vastausta siihen miten uudistuksen alkuperäiset tavoitteet voidaan toteuttaa koska tämä markkinamalli vesittää ne kaikki mutta kysyn toisen kysymyksen hallitus on toteuttamassa sote liikelaitosten pakkoyhtiöittämisen kiertoteiden kautta tästä huomautti esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunta toissa päivänä perustuslakivaliokunta on katsonut että pakkoyhtiöittämistä että pakkoyhtiöittämistä ei voida toteuttaa ja hallitus sanoi ensin siitä luopuvansa nyt hallitus kulkee kuitenkin tietoisesti kohti pakkoyhtiöittämisen tietä sen kautta että se kieltäytyy markkinamallin tarkastamisesta eu komissiolta on totaalisen vastuutonta ajaa läpi sellaista esitystä jonka suhdetta eun valtiontuki ja kilpailulainsäädäntöön ei tahdota tarkistaa tämä on vastuunpakoilua ja ongelmien siirtämistä tuleville vaalikausille kun tämä tapahtuu valtio joutuu korvausvastuuseen sekä muuttamaan järjestelmäänsä eli pakkoyhtiöittämään julkiset sote liikelaitokset minkä perustuslakivaliokunta on todennut suomen perustuslain vastaiseksi hallitus ja pääministeri sipilä teillä on vastuu todistamisen taakka kertoa miten asiat menevät ja miten tämä pakkoyhtiöittäminen voidaan estää

puhemies lähestyn kysymystänne kahdesta kulmasta ensinnäkin väitteenne pakkoyhtiöittämisestä perustuslakivaliokunta viimekesäisessä lausunnossaan totesi että lakia on tältä osin muutettava ja näin on tapahtunut itse asiassa laissa on vahva julkisen terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden pohja jokaiselta maakunnalta edellytetään myös omaa sote tuotantoa yhtiöittämistä ei toki ole kielletty se on yhä mahdollista ja tiedämme että tässäkin maakunnat tulevat käyttämään omaa itsehallinnollista oikeuttaan toteuttaa ratkaisujaan lain puitteissa jomminkummin päin tai todennäköisesti tulevat osan palveluista yhtiöittämään ja osan pitämään omassa liikelaitoksessaan

arvoisa puhemies todellinen hyvinvointiyhteiskunta ja sivistysyhteiskunta mitataan siinä kuinka hyvää huolta me pidämme lapsista ja vanhuksista tästä me olemme varmasti kaikki täällä yhtä mieltä kuitenkin juhlapuheista tekoihin on usein joillakin hiukan liian pitkä matka ja esimerkinomaisesti voisin nostaa sen kuinka kotona asuvien vanhusten yllä on erittäin tummia pilviä tämän sote uudistuksen kohdalla nyt kun hallitus yrittää tavoitella kolmen miljardin säästöä kustannusnousun kohdalla niin siitä seitsemänsataa miljoonaa haettaisiin vanhuspalveluista laskelmien mukaan kysynkin arvoisalta ministeriltä se paikkansa että tämä seitsemänsadan miljoonan säästö edellyttäisi että neljäkymmentä prosenttia tehostetun palveluasumisen asiakkaista siirtyisi piiriin tulevaisuudessa ja että toisekseen sitä säästöä haettaisiin myös henkilöstön tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla miten tämä on mahdollista ilman etteivät vanhukset kärsi ja työntekijät uuvu työn alla

arvoisa puhemies kyllä hallitus on sitoutunut siihen tavoitteeseen että sosiaali ja terveyspalveluissa kokonaisuudessaan me tavoittelemme kustannusten hillintää seuraavan kymmenen vuoden aikana ja kyllä se tulee tarkoittamaan valtavaa toimintatapojen muutosta toimintakulttuurin muutosta parempaa johtamista meillä on myös tutkimuksellista näyttöä siitä että tehostetun palveluasumisen sijaan myös kotihoito voi tapahtua ikäihmisen kannalta turvallisesti ja monin osin varmasti myös inhimillisemmin mutta samalla totean että on ehkä ikävää väittää tämän takia olevan tummia pilviä yllämme tummia pilviä on tämän maan yllä siinä tapauksessa jos emme ota nyt vakavasti sitä ikääntymisen haastetta joka tällä maalla on edessä me tiedämme että on yksittäisiä kuntia ja maakuntia jotka ovat onnistuneet muuttamaan kotihoidon toimintatapoja niin että sinne on voitu siirtää enemmän ihmisiä me olemme myös yhteisesti sopineet laitoshoidon vähentämisestä

sote uudistus on ylivoimaisesti suurin uudistus vuosikymmeniin siksi on käsittämätöntä että kun sitä käsitellään valtiovarainvaliokunnassa emme saa edes muutosvaiheen kustannuksista arviota edes miljardien tarkkuudella miksi koska se tulee seuraavan hallituksen syliin julkisen talouden suunnitelmasta ilmenee että maakuntien rahoitusalijäämä on yksi miljardi vuonna siis miljardi miinuksella jo ennen sote muutoskustannuksia peräti viisi miljardiluokan kysymystä jää vaille vastausta mitä tapahtuu kun tulee se ryntäys kela korvatusta yksityisestä hoidosta julkiselle puolelle montako sataatuhatta ihmistä tunkee sinne mitä se maksaa maakunnille

haluaisin kysyä edustaja harakalta että tunsitteko ehkä itse tässä jonkinlaista pelottelun ja lietsonnan makua kun näitä miljardeja vilahteli tällä tavalla mutta jos sopii niin vastaan tähän kysymykseen on ihan selvä asia että kun tehdään näin isoa uudistusta niin ei pystytä sanomaan miljoonan tai kymmenen miljoonan tarkkuudella

ne säästöt löytyvät mutta sitten mitä tulee näihin muutoskustannuksiin siitä haluan sanoa että olemme saaneet kyllä niistä tarkentavaa tietoa tämän vuoden alkupuolella koska olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa maakuntien kanssa se on tärkeää että meillä on todelliset käsitykset siitä mistä missäkin maakunnassa vaikkapa ict tilakustannukset palkkaharmonisaatiokustannukset kaiken kaikkiaan koostuvat hallitus teki omassa kehysriihessään toivottavasti huomasitte sen myös lisäpäätöksiä siitä että olemme valmiita tarkastelemaan näitä kustannuksia jo tänä vuonna ja myös seuraavan vuoden aikana jotta ne tarkentuvat ja niitä pystytään katsomaan koska todellakaan siinä olette oikeassa kaksituhattakaksikymmentä ensimmäisen vuoden yleiskatteellinen rahoitus ei ota näitä muutoskustannuksia huomioon
arvoisa puhemies pääministeri sipilä teille esitettiin kysymys äsken aivan asiallinen kysymys siitä

mitkä arviot hallituksella miljardiluokan tasolla sote uudistus tulee nostamaan ensi vaiheessa joka tapauksessa eli mitä tämä tulee maksamaan ja kerrottiin että valtiovarainvaliokunnassa ei olla saatu vastauksia näihin kysymyksiin siis valtiovarainvaliokunnassa eduskunnassa en tiedä mitä hallitus tietää kuten ministeri vehviläinen tuossa äsken totesi mutta pääministeri sipilä minä uudistan tuon kysymyksen minkä edustaja harakka äsken teki teille ja pyydän että te vastaatte hallituksen pääministerinä mitä kustannuksia tämä

arvoisa rouva puhemies tämän uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin säästöt suhteessa siihen että nyt ei kansainvälinen asiantuntijaryhmä kävi läpi tämän lakiehdotuksen ja tämän asiantuntijaryhmän vastaus on että tämä laki antaa hyvät edellytykset sille että näihin tavoitteisiin päästään mutta kaikki on kiinni siitä miten toimeenpano kussakin maakunnassa tehdään ja toimeenpano on kiinni siitä miten me saamme tämän valtavan energian mikä tässäkin salissa on tämän uudistuksen vastustamiseksi käännettyä siihen että yhdessä yhdessä kaikki jokaisessa maakunnassa toimeenpanemme sen mikä antaa hyvän alustan sille että nuo tavoitteet saavutetaan

otetaan vielä ne kolme kysymystä jotka tällä ovat tarjolla elikkä edustajat elovaara vahasalo ja ala nissilä edustaja elovaara
arvoisa puhemies olen syntynyt vuonna kahdeksankymmentäkuusi moni ikäiseni kärsi ensin lamasta yhdeksänkymmentä luvulla olemme laman lapsia nyt olemme noin kolmekymmentä vuotiaita etsimme paikkaamme yhteiskunnassa ja työelämässä lukujen mukaan

kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaat nuoret eivät ole työllistyneet niin hyvin kuin muut tässä talouskasvussa työpaikkoja on syntynyt lähes tällä hallituskaudella mutta entä ikäiseni ja ne nuoret jotka haluavat kiinnittyä työelämään perustaa perheen tai suunnitella eteenpäin miten hallitus voi auttaa meitä löytämään työpaikan ja onko joitain helpotuksia ja kohdennuksia meidän ikäisillemme tehty

rouva puhemies erittäin ajankohtainen kysymys minä olin maanantaina ja tiistaina kroatiassa valmistautumassa siihen kun suomi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista seuraava hallitus siis on eu puheenjohtaja pyydettiin teemoja mitä suomi haluaa nostaa esille yksi teema oli nämä niin sanotut neet nuoret nuoret jotka putoavat koulutuksen tämmöisen työelämän kaiken ulkopuolelle tähän on tietysti hallitus tehnyt toimenpiteitä ihan muutama työelämälähtöistä koulutusta ollaan lisäämässä opiskelua työttömyysturvalla joka on siis kohta esittelyssä kuuden kuukauden ajan alle kaksikymmentäviisi vuotiaille ohjaamo toiminnan vakiinnuttaminen on erittäin tärkeää ja se päätös että työttömyysturvan käyttöalan laajentaminen ja sen jatkaminen myös palkkatukeen edelleen jatkuu paljon on tehty toimia mutta totta kai tässä noususuhdanteessa tämä on se ikäryhmä jonka työllisyysaste ei nouse siihen tahtiin sen takia hallitus etsii lisää keinoja jotta nämä ihmiset pääsisivät

edustaja ala nissilä
arvoisa puhemies tällä kyselytunnilla on ollut kysymyksiä jotka kaikki ovat liittyneet yhteisen hyvinvointikasvumme jakamiseen ehkä yksi kysymys joka liittyy sen rakentamiseen ja teen sen suoraan elinkeinoministeri lintilälle

kakkosasunnon kakkosasunnon verovähennyksen kasvattamista reippaasti neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon tuolla uudenkaupungin torilla kun olin niin tulivat kiittämään tästä asiasta koska se toinen asunto on todella kustannus ihmisille kun haetaan uutta työpaikkaa miten tämä on tulossa voimaan ja onko tarkoitus uudistaa myöskin tämän vähennyksen sisältöä tässä yhteydessä

arvoisa rouva puhemies suomalainen talouskasvu on erittäin hyvällä uralla tällä hetkellä meidän kasvun ehdoton pullonkaula on osaavan työvoiman saanti työvoiman

on kohtaanto ongelma avoimet työpaikat ja työpaikat eivät kohtaa ja yksi tekijä siellä on työvoiman liikkuvuus meillä on erittäin heikko liikkuvuus työvoiman suhteen ja siihen haet tiin riihessä ratkaisua tällä kakkosasunnon työasunnon verovähennysoikeuden nostamisella mainitsitte uudenkaupungin uusikaupunki on hyvä esimerkki palkkatasoon joka on verrattain hyvä mutta jolla ei kahta taloutta voi pitää tähän tilanteeseen tämä on erittäin hyvä se missä tämä vähennys on mielestäni vielä vajavainen tämä pitäisi ulottaa myös yksineläjien puolelle eli sillä tavalla tätä voitaisiin laajentaa me teimme kirjauksen että valtiovarainministeriö tekee selvityksen siitä että tätä laajennettaisiin myös yksineläjien

vielä yksi kysymys edustaja vahasalo
arvoisa puhemies hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi on paraikaa eduskunnan käsittelyssä lukion asemaa vahvistetaan yleissivistävänä korkeakouluopintoihin tähtäävänä koulutuksena lukiokoulutus tulee rakentumaan kurssien sijasta opintopisteiden ympärille oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia toteutetaan näin nuorten kiinnostuksen kohteet otetaan paremmin huomioon lukio on myös kansainvälisempi jokainen voi myös tutustua korkeakouluopintoihin ja työelämään se helpottaa opiskelualan valintaa kiitän opetusministeriä hyvästä työstä esitykseen on kirjattu myös opiskelijoiden ohjausta ja tukea parantavia uudistuksia tukea lukiolainen totta tosiaan tarvitsee lukioissa olisi hyvä pitää huoli myös moniammatillisen tuen ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta

arvoisa puhemies lukioissa ja ylipäätään ottaen toisella asteella opiskelee väki joka on suomen tulevaisuuden työelämän ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevin joukko näin rohkenen sanoa siksi tämäkin kysymys liikkuu lähellä sote uudistusta ja sen yhteydessä tehtyä ratkaisua oppilashuollonkin kokonaisuudesta sen osalta linjattiin että oppilashuollon vastuu jää vahvasti kuntiin ja nyt lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman yhteydessä jota kollegaministeri grahn laasosen kanssa toteutamme olemme tehneet koordinaatiotyötä ja varmistustyötä sille että muodostuu silta kunnissa olevien oppilashuollon palveluiden vaikkapa juuri kuraattori ja psykologipalveluiden ja toisaalta maakunnan sote palveluiden välille välille oma erityinen huomioni kohdistuu toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta aina mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljä

yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen

arvoisa puhemies kannatan

ensin äänestetään ilmari nurmisen ehdotuksesta rami lehdon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa rouva puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksi

yleiskeskustelu

arvoisa rouva puhemies teen vastalauseen mukaisen

arvoisa rouva puhemies kannatan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän että pykälä hyväksytään

kymmenen luvun yhdeksäntoista kaksikymmentäyksi ja kaksikymmentäkaksi pykäliä voida esitellä äänestettäväksi

jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

nykyisin työnhakijalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen päätoimisten opintojen ajalta päätoimista omaehtoista opiskelua voidaan nykyisin kuitenkin tukea työttömyysetuudella te toimiston yksilökohtaisesti toteama koulutustarve ja eräät muut edellytykset täyttyvät edellä mainittua on nyt sitten tarkoitus muuttaa sillä lailla että työttömille luotaisiin mahdollisuus opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä keskeinen ajatus tässä esityksessä on se että työtön uskaltaisi aloittaa työllistymistään tukevat opinnot pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulisi jatkossakin ilmoittaa te toimistolle mutta te toimisto ei tee arviota työnhakijan yksilöllisestä koulutustarpeesta eikä opintojen pää ja sivutoimisuudesta no työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena on tukea työttömien pääsemistä takaisin työhön tämän vuoksi opintojen tulisi olla sellaisia että ne antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa tätä edellytystä on tarkoitus tulkita laajasti käytännössä opinnot voisivat olla esimerkiksi erilaisia täydennyskoulutusjaksoja ylipäätään kyse on työnhakijan omaehtoisista opinnoista eikä te hallinto osallistu esimerkiksi opiskelupaikkojen hankintaan tai opiskelijavalintaan opiskelu esityksessä mahdollistettavalla tavalla ei vapauttaisi työnhakijaa velvollisuudesta hakea tarjottua työtä ja osallistua julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin saamisen edellytyksenä päätoimisen opiskelun aikainen toimeentulo turvattaisiin jatkossakin ensisijaisesti opintotuella tämä koskee erityisesti nuoria ja tämän vuoksi esitettyä muutosta sovellettaisiin kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneisiin tämä ikäraja johtuu siis opintotuen ensisijaisuudesta ja ikäraja on yksiselitteinen rajaava tekijä toisin kuin rajauksen tekeminen esimerkiksi työnhakijan aiemman koulutuksen perusteella muutoksen soveltamisalaan kuuluvat enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot osoittaisivat työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta koska aktiivisuuden osoittamisen osalta ei ole perusteltua rajata muutosta koskemaan kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneitä työttömyysturvalakia muutettaisiin samalla siten että kaikki työnhakijan sivutoimiset opinnot osoittaisivat aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta tämä koskee kaikkia työnhakijoita heidän iästään sivutoimisten opintojen lukeminen aktiivisuuden osoitukseksi koskisi opintoja niiden järjestämistavasta riippumatta tämän vuoksi esimerkiksi oppilaitosten verkossa tarjoamat sivutoimiset opinnot osoittaisivat aktiivisuutta myös työnhakijan päätoimiset opinnot vaikuttaisivat tietyin edellytyksin niin ettei työttömyysetuuden määrää alennettaisi aktiivimallissa tarkoitetulla tavalla

sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies ministeri lindström kiitos hyvästä esityksestä esitys omaehtoisen opiskelun sallimisesta työttömyysturvalla hieman lempeämmin ehdoin on tietysti ilman muuta kannatettava on järkevää että työsuhteiden väleissä ihmiset voivat opiskella järkevää on myös se että te toimisto ei sitä kristallipalloa vieläkään ole ei määrittele sitä mikä kaikki kuuluu ammatillisesti kehittävään opiskeluun ainakaan niin tiukoin ehdoin kuin on tähän asti tehnyt esitys tuo kuitenkin hyvin esiin eräitä tulonsiirtojärjestelmämme perustavia ongelmia joista nyt muutama sana ensinnäkin tässä hallituksen esityksessä uudistuksen tuomien muutosten auki kirjoittaminen vaatii neljä sivua siis neljä sivua ja kysymys on vain pienestä yksityiskohdasta omaehtoisen opiskelun taas ovat pieni yksityiskohta meidän työttömyysturvajärjestelmässä järjestelmä on niin monimutkainen että kokonaisuudessaan sitä todennäköisesti ei hallitse kukaan eikä sellaisia opintoja ole joilla sen haltuunsa voisi ottaa toinen ongelma tässä on että siinä vahvistetaan entisestään täysin mielivaltaista kahdenkymmenenviiden vuoden ikärajaa meidän työttömyysturvajärjestelmässä itsehän kaksikymmentäviisi vuotiaana olin koululaisen äiti ja ammattini oli sosiologi ei ole mitään järkevää perustetta minkä takia minua siinä iässä olisi tullut kohdella työttömyysturvassa toisin kuin muutamaa kuukautta myöhemmin jolloin olin edelleen koululaisen äiti ja ammattini oli sosiologi mutta olin täyttänyt kaksikymmentäkuusi vuotta tällaisten rajojen laatiminen meidän järjestelmään ilman että sitä pystytään mitenkään

ei ole alun perin ollut hyvä ajatus ja on huonoa että sitä uusinnetaan kun se sinne kerran on päätynyt no näiden molempien ongelmien takana niin siinä että että tämäkin uudistus on pakko tehdä niin byrokraattiseksi tässä kahdenkymmenenviiden vuoden ikärajassa on pakkomielle pitää opiskelijat ja työttömät eri hallintokategorioina vaikka ajatus kahdesta erillisestä ryhmästä ei ole vastannut reaalimaailmaa koskaan ja vuosi vuodelta vastaa sitä yhä heikommin ja vaikka itse asiassa tosielämässä niin kansantalouden kuin ihmisten arjen järjestyksen ja hallinnan kannalta on vain hyväksi

jos me olisimme valmiit loikkaan hyppyyn pimeässä ja lähdettäisiinkin siitä että tunnustetaan että kenen tahansa opiskelu ja kouluttautuminen lisää kansallista pääomaa ja se on ihan ok ei mitään vaarallista jota pitää hallinnoida ja estää ja ja rajoittaa niin mitä sitten tapahtuisi mitä kauheaa tässä yhteiskunnassa silloin tapahtuisi entä jos me siirtyisimme sellaiseen perusturvajärjestelmään jossa ihmisiä ei tarvitsisi väkisin laittaa sellaisiin kategorioihin joihin ei juuri kenenkään kohdalla ole koskaan sopinut ja koko ajan sopii huonommin niin mitä kauheaa tässä yhteiskunnassa silloin tapahtuisi luulen että ne ongelmat mitä tässäkin hallituksen esityksessä on

sellaisesta kitkasta joka joka syntyy meidän pelostamme pelosta tehdä isoja muutoksia ajattelutavoissamme ja pelosta muuttaa järjestelmää sellaiseen suuntaan joka vastaisi tämän päivän todellista tarvetta on hyvä muistaa että maailmanhistoria ei toistaiseksi tunne yhtään sellaista yhteiskuntaa joka olisi mennyt konkurssiin sen takia että ihmiset opiskelevat liikaa enkä minä henkilökohtaisesti muista yhtään esimerkkiä jossa ihmisten pakottaminen kategorioihin koska se on hallinnollisesti kätevää olisi johtanut mihinkään hyvään

arvoisa

työttömyysturva joustaa ihmisten ja ja työpaikkojen tarpeiden mukaan ja ja yritteliäisyydestä sekä aktiivisuudesta palkitaan

siihenhän näillä uudistuksilla pyritään arvoisa puhemies avointen työpaikkojen määrä kasvaa koko ajan meillä kainuussa missä työttömyys oli pitkään hyvin vaikeaa toistakymmentätuhatta on avoimien työpaikkojen määrä noussut vuoden vuoden sisällä neljästäsadastaviidestäkymmenestä yhdeksäänsataanviiteenkymmeneen eli yli tuplaantunut työttömyys on laskenut alle neljäntuhannen ja koko maan tasolla työttömyysprosentti huitelee kuitenkin edelleen kahdeksassa samaan aikaan kun avointen työpaikkojen määrä kasvaa on meillä kasvava työvoimapula kerrotaan kainuussa esimerkiksi että meillä ei ole osaajia avoimiin työpaikkoihin kainuussa onkin neljälläkymmenelläneljällä prosentilla yrityksistä ongelmia rekrytoida tämä on suomen suurin luku mutta myös muut maakunnat seuraavat perässä työvoiman osaaminen ei vastaa avoimien työpaikkojen vaatimuksia monesti suhteellisen lyhyellä koulutuksella tai opiskelulla henkilön osaamista voisi päivittää niin että hänellä olisi avoimeen työpaikkaan vaaditut tiedot ja osaaminen siksi tämä lainsäädännön muutos jolla mahdollistetaan se että kaksikymmentäviisi vuotta täyttänyt täyttänyt voisi kuuden kuukauden ajan ja siten kehittää ammatillisia valmiuksiaan menettämättä työttömyysturvaa on erittäin tärkeä se joustavoittaa työttömyysturvaa ja palkitsee ne jotka ovat yritteliäitä ja haluavat kehittää osaamistaan osaavan työvoiman pula ei vaikuta ainoastaan kyseisiin yksilöihin tai tiettyihin yrityksiin vaan on laajempi yhteiskunnallinen haaste jos avoimiin tehtäviin ei saada osaajia laskee koko maan tuotanto ja silloin laskevat myös valtion tulot se koskee monenlaisia yrityksiä ja eri tasoilla toimivia työntekijöitä ongelma vaikuttaa myös niihin yrityksiin joilla tunnettuutensa tunnettuutensa ja maineensa ansiosta ei itsellään ole hankaluuksia löytää työntekijöitä mutta myös niillä on vaikeuksia saada tuotantoonsa tarvitsemiaan komponentteja alihankkijoilta joilla taas on rekrytointivaikeuksia tilanne paranisi esimerkiksi sillä tavalla että suomalaisten työntekijöiden osaamisen kehittämisen ohella voisi vapaasti palkata osaajia ulkomailta kolmansistakin maista suomeen pyritäänkin houkuttelemaan työntekijöitä euroopasta tilanne on sikäli koominen että sieltäkään ei enää haluta tulla suomeen koska nettopalkat jäävät täällä alhaisemmiksi kuin esimerkiksi saksassa vaikka suomen bruttopalkat olisivatkin saksaa korkeammat me siis jäämme houkuttelevampien työmarkkinoiden jalkoihin ja me tarvitsemme tätä kasvua rekrytointiyritysten mukaan tällä hetkellä välitetään viimeisiä niistä työntekijöistä jotka ovat työnantajan näkökulmasta houkuttelevia myös ylisukupolvinen syrjäytyminen tulee turun yliopiston tutkimuksen mukaan jatkossa edelleen heikentämään suomen työmarkkinoiden toimivuutta arvoisa puhemies pitkällä aikavälillä työllisyysaste on saatava suomessa suomessa nousemaan lähelle pohjoismaista tasoa seitsemäänkymmeneenviiteen viiva kahdeksaankymmeneen prosenttiin uudistuksia on tehtävä nyt noususuhdanteen aikana muuten valtiontaloutta ei saada oikealle raiteelle viimeaikaiset kilpailukyvyn parantamistoimenpiteet ovat olleet vaatimattomia siihen nähden mitä jatkossa tarvitsemme

puhemies edustaja suutari käytti valmiiksi kirjoitetussa puheenvuorossa valmista termiä siinä että oppositio arvostelee ja ja tämä ei sille kelpaa se on toki hienoa että puhutaan monikossa edustaja kontulasta joka käytti ensimmäisen puheenvuoron ja joka heti puheensa alussa kertoi että tämä on hyvä esitys ja osaltaan auttaa siinä että meillä kohtaanto ongelmaan voidaan puuttua en pidä siitä arvostelusta että jo valmiiksi asennoidutaan niin ettemmekö löytäisi mistään mitään hyvää voisimme käydä tätä keskustelua niin että ministeri voi vastata jos meillä täällä on joitakin kehittämisideoita sen suhteen minun mielestäni teennäinen ikäraja on tämän hallituksen kompastuskivi on kolme kuukautta ja kaksikymmentäviisi vuotta mikään sellainen ei edistä vaan kaikki se että meillä jo koulutetuilla jo työelämään

jotka ovat valmistuneet ja saaneet pätkätöitä pitäisi olla mahdollisuus koska juuri valmistuneella on parhaat edellytykset

kuten myllykoski jo totesikin niin se ainoa opposition puheenvuoro ei vastustanut vaan kannatti tätä esitystä minkä lisäksi oppositio täältä haluaa vielä sanoa ettei suinkaan halunnut säilyttää vanhaa järjestelmää vaan puheenvuorossaan

arvoisa puhemies halusin tämän tuoda esille nimenomaan sillä tavalla koska eilen keskusteltiin samoista asioista ja oppositiosta esimerkiksi edustaja heinäluoma ja myöhemmin minulle nimenomaan sillä tavalla että hän ei arvostellut sitä esitystä vaan kaikkia muita esityksiä mitä hallitus on tehnyt ja tähän keskusteluun minä haluaisin justiin tämäntyyppisen argumentin tuoda että kun siitä samasta asiasta vaan keskustellaan yleisesti mitä kaikki muut on tehneet niin toivoisin että nyt tämän minun virheeni myötä myös siellä toisessa päässä ruvetaan ajattelemaan että keskusteltaisiin siitä asiasta mistä on kyse

arvoisa herra puhemies olemme täysin samaa mieltä me olemme keskustelemassa täällä juuri tästä kyseisestä esityksestä ja olemme kannattamassa sitä emme ole arvostelemassa me haluamme vain tässä yhteydessä keskustella siitä kun ministeri on arvokkaasti läsnä ja hän on toiminut asiassa ripeästi antaa vielä vettä myllyyn että luodaan vielä enemmän mahdollisuuksia ja varsinkin siihen että kohtaanto ongelmaan luodaan vielä enemmän elementtejä jotta ikäraja ei että koulutusta voi työtön ottaa vastaan menettämättä ansiosidonnaista päivärahaa meillä on paljon opiskelijoita jotka valmistuessaan ovat ansiosidonnaisen päivärahan piirissä koska ovat tehneet kesätöitä mutta heillä ei olekaan

edustaja heinonen teillähän onkin erinomainen muistio siellä valmiina
arvoisa puhemies olin vähän uppoutunut erinomaiseen tuoreeseen lehtijuttuun mutta mennään itse asiaan nyt kun sitä toivottiin työttömyys helpottaa kun talous kasvaa samaan aikaan myös työllisyys paranee mutta työttömyys ei itse asiassa helpota samassa tahdissa ja meillä on alueita niin kuin tässä keskustelussa edustaja suutari toi esille missä on tällä hetkellä isoja rekrytointiongelmia ja näitä alueita ei ensimmäisenä tulisi mieleen ovat kainuu lappi luonnollisesti matkailun kautta mutta myös satakunta ja meillä on edelleen liian paljon työttömiä meillä on edelleen kuitenkin kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja eli työlle ei löydy tekijöitä ja haluan antaa kyllä edustaja lindströmille anteeksi ministeri lindströmille kiitosta tästä esityksestä millä nyt nimenomaan vastataan siihen että nuorikin joka työttömäksi joutuu voisi päivittää sitä omaa osaamistaan tässä esityksessä kaksikymmentäviisi vuotta täyttänyt nuori voisi opiskella jopa puoli vuotta työttömyysturvalla ja on hienoa kuulla että tätä tuetaan salin vasemmalta ja oikealta reunalta ja todennäköisesti myös keskeltä pitää tarjota täydennyskoulutusta pitää tuoda itse asiassa kaikille työntekijöille paremmat mahdollisuudet pitää huolta siitä omasta osaamisesta meidän työelämämme murros on niin merkittävä että tällaista päivitystä tarvitsee itse kukin myös ne jotka ovat työelämässä ja ja silloin itse kannustan yrityksiä nimenomaan siihen että huolehditaan työvoiman

anteeksi edustaja heinonen unohdin että se onkin kolme minuuttia paikalta olen ollut viikkoa poissa tästä talosta ja en sitä muistanut

arvoisa puhemies tämä on ehdottomasti kannatettava esitys ja uskon että se omalta osaltaan voi vastata myös niihin haasteisiin mitä meillä on ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuudessa tietyillä toimialoilla sdp esitti omaehtoisen koulutuksen avaamista ilman harkintaa ohjelmassaan kaksi vuotta sitten ja olen iloinen että hallituksen kanssa tässä asiassa ajatuksemme kulkevat samaan suuntaan

lisäksi se esitys että kaikenikäisten kohdalla omaehtoiset opiskelut lasketaan aktiivimalliin kelpaaviksi toimenpiteiksi on ehdottomasti kannatettava vaikka sinänsä aktiivimallin logiikkaa en hyväksykään mutta tämä on askel parempaan suuntaan

nyt että tätä ei oteta kritiikkinä vaan enemmänkin pohdiskeluna siitä mihin asioihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota jatkossa koska asia on tärkeä ja ministeri on paikalla tämä turvaa mahdollisuuden puolen vuoden opintoihin mutta tässä yhteydessä ei lisätä koulutusmahdollisuuksia silloin riski on se että niihin koulutuspaikkoihin mitä meillä on tarjolla ikään kuin ohjautuvat nyt vain uudet ihmiset mutta me emme välttämättä tällä lailla saa lisää koulutettuja ihmisiä ja tämä on siellä taustalla kysymys johon kannattaa kiinnittää huomiota ja ja katsoa mitä tässä tapahtuu jos omaehtoisesti opiskellaan niissä tehtävissä joissa koulutuspaikkoja jää avoimiksi mutta on pulaa työvoimasta niin silloin se toimii niin kuin sen pitäisikin mutta jos tässä vain korvataan toisenlaisilla opiskelijoilla niin silloin me emme saa osaavaa työvoimaa lisää ja tämä on yksi asia jossa toivon että että seurataan mitä tässä oikeasti tapahtuu

ammatillista koulutusta joka on nykyisin normaalin vos järjestelmän piirissä ja sen lisäksi meillä on vielä muuta työvoimapoliittista koulutusta joka tapahtuu te toimistojen ostoilla nyt ne viestit mitä itse asiassa on tullut entisen työvoimapoliittisen ammatillisen koulutuksen vosin piiriin siirtymisestä ovat sellaisia että tuo ei enää toimi niin ketterästi kuin se toimi aikaisemmin toivon että tästä tehtäisiin kunnon selvitys käykö tässä kokonaisuudessa niin että niille jotka ovat kaikkein koulutushalukkaimpia me avaamme lisää polkuja mutta niiden kohdalla joita meidän itse asiassa pitäisi hieman työntää sinne ammatilliseen koulutukseen me suljemme portteja silloin kun mennään ammatilliseen koulutukseen vos järjestelmän puolella vaikka mentäisiinkin te toimiston kautta itse asiassa pitää päästä sinne koulutukseen ja monen työttömän kohdalla ongelma on on ollut se että koulutushalukkuutta kyllä on mutta ei ole yltänyt meidän oppilaitostemme kriteereihin jotta pääsee sinne koulutukseen tässä mielessä ammatillinen työvoimapoliittinen koulutus perinteisessä mielessä on ollut väline joka on ollut ketterä ja jonka kautta on voitu tarjota koulutusta sellaisille toimialoille joissa on pulaa osaavasta työvoimasta nyt meillä tuota välinettä ei ole tämä järjestelmä toimii hyvin omaehtoisesti

tämä on nyt kadonnut tästä mekanismista aika pitkälle tietenkin silloin kun yritysten kanssa tehdään yhteistä koulutusta ohjataan kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla suoraan työpaikkoihin me kaikki haluamme lisätä tuon koulutuksen määrää niin paljon kuin ikinä rahkeet sietävät ja olen varma että sellaista hallitusta ei tähän maahan tule joka ei esimerkiksi lisäisi budjettiin rahaa jos tällaiselle koulutukselle olisi kysyntää mutta ongelma on se että sille ei ole riittävästi kysyntää vaikka yrityksillä olisi työvoimapulaa niin ne eivät siitä huolimatta välttämättä halua lähteä tällaiseen yhteiseen koulutukseen siksi toivoisin että tätä järjestelmää mietittäisiin

aikanaan työvoimapoliittisen ammatillisen koulutuksen kautta toinen asia mihin toivoisin ihan hartaasti että että ministeri puuttuisi ja asioita selvitettäisiin on se onko käynyt niin että kun meillä näitä omaehtoisia avataan sinne menevät jo valmiiksi kouluttautuneimmat ihmiset ja sitten on käynyt niin että ne työttömät jotka kipeimmin tarvitsisivat koulutusta jäävät tässä asiassa vähän heikommalle toivon että tämä otetaan vakavasti koska minusta se on meidän rakenteellisen työttömyyden purkamisen näkökulmasta se ensiarvoinen asia

sanoisin en oikein usko että tämä esitys tulee olemaan se ratkaiseva jolla osaavan työvoiman saatavuus turvataan hallitus on kyllä tehnyt monia muita ehdotuksia jotka ovat olleet siinä suhteessa erittäin hyviä kuten kuten muun muassa ehdotuksen siitä että kakkosasunnon verovähennysoikeutta merkittävästi lisätään ja myöskin sellaisia kannustimia lisääviä ehdotuksia joita täällä on ollut matkan varrella mutta tämä ehdotus on mielestäni erittäin hyvä että se on näiden työttömien oikeusturvan kannalta ihan olennainen kysymys koska tämän voimassa

olen myös itse saanut paljon yhteydenottoja niistä tilanteista joissa toisaalla on vastaavan tyyppinen koulutus hyvin saman tyyppiselle hakijalle hyväksytty ja toisaalla ei ole hyväksytty se että me pääsemme tästä nyt eroon eroon koska joissain te toimistoissa tai ely keskuksissa on tulkittu tulkittu tiukemmin tai jotkut yksittäiset virkailijat ovat tulkinneet tiukemmin kuin toiset on hyvin tärkeää ja se että tästä päästään eteenpäin kun ihmisillä on on halu opiskella se aika paljon kertoo jo siitä että siellä on semmoista aktiviteettia joka on joka on syytä palkita eikä rangaista mutta uskon että tässä työllisyystilanteessa ne henkilöt jotka ovat erittäin aktiivisesti uutta ammattia itselleen kyllä hyvin nopeasti joko tämän opiskelun kautta tai ilman sitä opiskelua joka tapauksessa tulevat työllistymään uskon että tämä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys ja varmaan löytyy yksittäisiä henkilöitä joiden tapauksessa tämä asia auttaa ja tämä on tärkeä asia viedä eteenpäin mutta aivan kuten edustaja filatov sanoi meillä pitää olla sitten myös niitä malleja joissa me saamme vähän myöskin patisteltua sinne piiriin ja ja myöskin ohjata väkeä sitten niille aloille joilla tällä hetkellä on on

mahdollisuuksia tarjolla ja joihin välttämättä kaikki eivät omaehtoisesti heti hakeudu mutta kaiken kaikkineen tämä on yksi palanen tässä kun järjestelmää tehdään paremmaksi ja kiitokset

arvoisa herra puhemies lakiesityksessä ehdotetaan että kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneiden työnhakijoiden olisi mahdollista suorittaa enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja mikäli opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa näin tehden työttömällä työnhakijalla säilyisivät työttömyysetuudet en huomannut esityksessä olevan yläikärajaa ja näin ollen ymmärrän että esitys kattaa kaikki työikäiset ja työkuntoiset työnhakijat ja siitä ylöspäin mielestäni kyseessä on erinomainen esitys nykyisessä työn murroksessa sillä esitys tukee työttömien mahdollisuuksia lisätä työllistymisen ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä opiskelun avulla

työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä muun muassa velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa uskallan ajatella hyvin motivoituneen työnhakijan menettelevän tällä tavalla näin ollen opiskelu ei kuitenkaan olisi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta edellinen lause saattaa herättää keskustelua valiokuntatyössä mutta valiokunnan tahtotilan tuntien uskallan olettaa että hyvällä ja rakentavalla keskustelulla myöskin tämä asia tullee ymmärretyksi ja saadaan kirjattua valiokunnan mietintöön työnhakijan opintoja pidettäisiin pidettäisiin tietyin edellytyksin myös työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena ja tämä on aivan erinomainen asia olen saanut paljon kyselyjä ja toiveita kun aktiivisuutta pitää osoittaa eri tavalla voisiko sitä osoittaa niin että hakee itselleen koulutusta ja kouluttautuu jos tällainen mahdollisuus suodaan niin tämä on mitä mainioin tapa jälleen kerran tukea työtöntä työnhakijaa työllistymisessä että työtön työtön työnhakija osoittaa tällä tavalla aktiivisuutensa

työttömien työnsaantimahdollisuutta kannatan lakiesitystä

arvoisa puhemies täällä täytyy yhtyä näihin kiitoksiin omaehtoisen opiskelun mahdollistaminen työttömyysturvalla on varmasti mitä kannatettavinta tässä näissä puheenvuoroissa on pohdiskeltu sitä miksi kuusi kuukautta ja miksi vuotta itsekin mietin sitä mutta varmasti sitten jos ajatellaan että että meillä täytyy kuitenkin se ero pystyä näkemään ammatillisiin tutkintoihin ja ja myöskin varsinaisiin täysipäiväisiin opintoihin ja opintotukeen liittyvissä asioissa niin joitakin rajoituksiahan sinne sitten täytyy täytyy myöskin laittaa sekin avaa uusia mahdollisuuksia että tässä halutaan näitä ammatillisia valmiuksia tukea ja toisaalta myöskin se että että tätä pystytään myöskin ajattelemaan näin että se voisi olla yritystoimintaa tukevaa koulutusta

ajattelen esimerkiksi erilaisia yrittäjyyskursseja vastaavantyyppisiä sehän voi olla juuri voisiko sanoa semmoinen matalampi polku sinne yrittäjyyteen henkilölle joka miettii että onko hänestä siihen ja että hän tarvitsisi ehkä siihen jotakin kouluttautumista siinä mielessä siinä mielessä tämä tämä voi olla juuri sellainen ratkaiseva tuki sitten olisin halunnut kysyä tästä ministeriltä kun tässä sanotaan että tietyin edellytyksin tämä voidaan lukea osaksi aktiivimallia onko tässä nyt joitakin semmoisia erityisiä edellytyksiä mitä mitä tässä on lainsäätäjä ajatellut että mitkä ovat ne tietyt edellytykset ja sitten ehkä vielä siitä siitä kun ajattelen sellaisia maahanmuuttajia jotka ovat jo kotoutumistuen ulkopuolella mutta joilla esimerkiksi kielitaidossa saattaa olla puutteita ja se estää heidän työllistymistään työllistymistään työmarkkinoille onko esimerkiksi mahdollista että vaikkapa kansanopistoissa järjestettävä kielikoulutus tai vastaavantyyppinen voisi olla sentyyppistä varmasti ammatillisia valmiuksia tukevaa että olisi mahdollista että työttömyysturvalla opiskellaan esimerkiksi parempaa suomen kieltä kaiken kaikkiaan tässä monissa puheenvuoroissa on tullut esille se että nämä suomalaisen sosiaaliturvan ja työttömyysturvan ja sitten työn yhteensovittamisen haasteet ovat melkoisia ja täytyy sanoa tulevaa tulevaa sotu uudistusta odotellessa että toivon mukaan sitten saamme näitä tällaisia nivelkohtia helpotettua mutta ehdottomasti tämä hallituksen esitys on kyllä aivan oikeasuuntainen ja ja sellainen jota voisi sanoa jo maalaisjärjellä monet ovat esittäneet pitemmän että olisi mahdollista tehdä tehdä tällaista omaehtoista ammatillisia valmiuksia tukevaa opiskelua

juha sipilän hallitusohjelman mukainen lakiesitys tässä yhteydessä haluan kiittää ministeri lindströmiä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta näiden asioiden eteenpäinviemisessä tiedän että teidän teidän asemassanne olette saanut kuulla erilaisia kommentteja jotka eivät välttämättä kaikki ole korvalle kovin miellyttäviä kun te olette tuonut olette tuonut rohkeasti näitä lakiesityksiä tänne eduskuntaan tässä on esimerkki laista jossa pyritään aktiivisesti siihen että valtiovalta omilla toimillaan kysymys ei ole pelkästä rahan kysymys on selkeästä aktivointitoimenpiteestä varmistaa että työtön työnhakija voi jos on on kaksikymmentäviisi vuotta täyttänyt sen puoli vuotta opiskella ja saada yhtä aikaa sitä työttömyysetuutta tämä on esimerkki siitä että näinhän meidän tulee joka tapauksessa tulevaisuudessa toimia meillä on yli kaksisataatuhatta työtöntä tänä päivänä ja työttömyysmenot yli neljä miljardia vielä tänäkin vuonna tai suurin piirtein neljä miljardia on itsestäänselvää että siitä yli kahdestasadastatuhannesta työttömästä en ole tilastotieteilijä mutta tämä on semmoinen jokamiehen arvaus varmaan puolet on sellaista työvoimaa aika nopealla koulutuksella muuntokoulutuksella tai jollakin tällaisella menetelmällä mitä tämä lakiesitys esittää työmarkkinoille takaisin jollakin keinolla vaikka vaikka sille lyhyemmälle työsuhteelle jotta päästäisiin edes alkuun mutta sitten taas se toinen puolisko varmaan teettää vähän enemmän töitä ja kuten me kaikki varmaan tässä talossa tiedämme monelle näistä ihmisistä pitkään työttömänä ja jolla on erilaisia sairauksia ja vammoja

olisi ihan kunniakas tie että heidät ohjattaisiin eläkkeelle ja saataisiin sitä kautta heidän heidän elämälleen selkeä jatkonäkymä mutta se että meillä on työvoimapula ja meillä on seitsemänkymmentätuhatta vapaata työpaikkaa tällä tällä hetkellä hieman vajaat seitsemänkymmentätuhatta vapaata työpaikkaa tässä maassa tällä hetkellä kuvaa sitä että meillä on erittäin vakava ongelma siinä että työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa muuntokoulutus on on aivan oikea ja sitten tällaiset lakiesitykset joilla pystytään valtion varoja käyttämään järkevästi niin että ihminen saa paremman valmiuden tulla työelämään mukaan ja sen jälkeen sen jälkeen sitten hyödyttää yhteiskuntaa maksamalla veronsa ja ennen kaikkea pääsemällä siihen sosiaaliseen ympäristöön jota työpaikka hänelle edustaa ja kerää itselleen eläketurvaa vanhojen päivien varalle kysynkin ministeri oman puheenvuoroni lopuksi

toki tämä vielä on pieni ja vähäinen mutta yksi yksi keino niiden monien muiden keinojen joukossa minkä te näette tämän vaikutuksen olevan kuinka moni työtön tällaista tilaisuutta pystyy käyttämään hyödykseen
arvoisa puhemies tähän lakiesitykseen sisältyy myönteisiä elementtejä kuten täällä salikeskustelussa on monelta taholta jo tuotu esille ja esitys onkin esimerkki myönteisestä tavasta aktivoida työttömiä näitä vastaavia keinoja olisi suonut toki nähtävän enemmänkin mutta hyvä että tämä esitys on tänne tuotu arvoisa puhemies työttömällä työnhakijalla olisi siis oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä mikäli hän on täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta ja opinnot kestävät enintään puoli vuotta ja antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa lain tullessa voimaan työttömällä olisi siten mahdollisuus työmarkkinakelpoisuutensa parantamiseen opintojen avulla nämä seikat ovat tietenkin omiaan helpottamaan työttömän myöhempää työllistymistä mainitut opinnot täyttäisivät myös vuoden alussa voimaan tulleen aktiivimallin ehdot ne ovat olleet ja ovat joiltakin osin kohtuuttomia muutos on siis tältä osin positiivinen askel oikeaan suuntaan mutta ei sellaisenaan vielä ainakaan kokonaan ratkaise varsinkaan näitä aktiivimalliin sisältyviä epäkohtia joista täällä eduskunnassa tasan viikko sitten ahkerasti keskusteltiin aktiivimallin purkamista vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä tämähän pätee erityisesti alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden työttömien osalta joita tämä lakiesitys ei koske mutta arvoisa puhemies nostan vielä aiheeseen jossain määrin liittyen esille opintotuen matalat tulorajat opiskelijat tekevät nimittäin paljon hyvin mielellään sellaista pätkätyötä joka sopii heille paremmin kuin monelle muulle ryhmälle mutta erityisesti vuoden lähestyessä loppuaan moni opiskelija joutuu miettimään kannattaako hänen ottaa vastaan enää uusia tunteja itselleen sinänsä hyvin soveltuvaa osa aikatyötä koska tämä voi helposti johtaa kokonaisen opintotukikuukauden takaisinperintään pienenkin tulorajan ylittymisen vuoksi tästä asiasta minulla on itselläni omakohtaista kokemusta vuosien takaa omilta opiskeluajoiltani ja aiheesta on tullut myös jonkin verran yhteydenottoja kansalaisilta nyt kun olen ollut täällä kansanedustajana arvoisa puhemies yksi mahdollinen ratkaisu tai ainakin helpotus tähän ongelmaan voisi olla opintotuen tulorajojen selvä nostaminen valitettavasti ei ole täällä keskustelussa nyt tänään paikalla joten kysyn työministeri lindströmiltä voisiko hallitus harkita opintotuen tulorajojen nostoa opiskelijoiden työmahdollisuuksien parantamiseksi tai kenties jotain muuta vastaavaa vaihtoehtoa
arvoisa puhemies tämä keskustelu osoittaa hyvin sen että meillä opiskelun työttömyyden ja työssäkäynnin väli alkaa olla sillä tavalla häilyvä että nämä statukset vaihtelevat ihmisen elämässä hyvin hyvin useasti ja siitä tulevat ne ongelmat itse asiassa tähän ei ole muuta yksinkertaista ratkaisua kuin se että meillä pitkällä aikavälillä sekä opintotuen että työttömyysturvan taso on yhtenäinen muuten me joudumme luomaan näitä keinotekoisia järjestelmiä joko kaksikymmentäviisi ikävuotta tai tai joitakin muita sellaisia esteitä jotka jotka aina johtavat siihen että ihmisellä on ikään kuin halu vähän keinotella sillä statuksella mikä hänellä on sen mukaan mistä saa paremman toimeentulon toivon että tämä olisi suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin tavoite tiedän että se ei ole ihan heti toteutettavissa koska se on kustannuksiltaan aika suuri ratkaisu mutta minusta se olisi osaamiseen tähtäävän yhteiskunnan näkökulmasta ehdottomasti kannatettava ratkaisu suomen kilpailukykyä osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa ja sitä että ihmiset voisivat eri elämäntilanteissa eri ikäisinä sujuvasti ikään kuin opiskella silloin jos työ karkaa alta toinen asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota on se että näiden muutosten yhteydessä mitä nyt on tehty esimerkiksi siinä vaiheessa kun tehtiin ammattikoulureformia on käynyt niin että ammatillisten opintojen jos on työttömänä

sivutoimisuustulkinta on tiukentunut tämä itse asiassa johtaa nyt siihen että jos meillä on vaikkapa nuori joka on alle kaksikymmentäviisi vuotias niin hänen kohdallaan hyvin varhain töihin joutunut työttömäksi ja on ehkä siinä töissä ollessansa opiskellut sivutoimisesti ammatillista tutkintoa hän ei voikaan enää sitten työttömäksi joutuessaan jatkaa tuota sivutoimisuutta jos hän opiskelee tietyn opintoviikkomäärän yli tämä on mielestäni yksi asia joka on tapahtunut aika lailla vahingossa en usko että kukaan on sitä erityisesti tarkoittanut me kiinnitimme siihen huomiota ammattikoulureformin yhteydessä valiokunnassa mutta substanssivaliokunta

kokemukseen rekrytointikitkasta en henkilökohtaisesti usko että tämä esitys ehtii tämän hetken ongelmiin vaikuttamaan sen sijaan toivon että ne helpotukset joita nyt luodaan työttömien opiskelumahdollisuuksiin ovat ensimmäinen askel sellaiseen sosiaaliturvajärjestelmään joka mahdollistaa ihmisten opiskelun aina kun siinä on jotakin järkeä meillä just viime viikolla julkaistiin tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat raportti neljäsataa sivua sisälsi valtavan määrän ennakoitavissa ennakoitavissa olevia ammatteja uusia ammatteja jotka edellyttävät enemmän tai vähemmän uusia taitoja ja monet näistä taidoista ovat sellaisia että ei mitenkään te toimiston virkailija tai tällainen rivipoliitikko pysty tänä päivänä sitä sanomaan

huomattavasti tutkintoa lyhyemmillä opintokokonaisuuksilla yksittäisten taitojen opiskelulla sen varsinaisen tutkinnon hankkimisen ohessa nämä ovat molemmat semmoisia tendenssejä jotka tulevaisuudessa vahvistumaan toivotaan että tämä nyt ei jää tähän vaan tästä rohkeasti mennään sitten eteenpäin askel askeleelta tässä on vielä pitkä tie kuljettavana
ministeri vaikkapa nyt

puhemies kiitos keskustelusta ja kiitos palautteesta tämä oli virkistävää koska tämä oli minun mielestäni rakentavaa keskustelua edustaja kontula aloitti tämän ja minä olen ihan samaa mieltä siitä että meillä on todella todella monimutkainen työttömyysturvajärjestelmä olen ihan samaa mieltä monen esille nostamasta ongelmasta että meillä on näitä rajoja toisaalta me niitä mutta se saattaa sitten johtaa siihen että totta kai ihmisten käyttäytyminen muuttuu myös silloin kun me olemme näitä katsoneet hallituksessa mitä tavallaan näille koulutuksille ja koulutusasioille voitaisiin tehdä niin totta kai siellä on myös sitten valtiovarainministeri vahtimassa sitä kuinka paljon tämä maksaa meillä on jo tänä päivänä todella kallista tämä tietty koulutus ja he katsovat sitä todella suurennuslasilla toisaalta me näitä polkuja työelämään me tarvitsemme sitä työelämälähtöistä koulutusta ja me tarvitsemme sitä tukea näille työttömille että he pääsevät takaisin pystyvät sitä omaa työmarkkina asemaansa parantamaan ja toisella puolella on sitten aina se hintalappu tälle kaikelle niitten välissä me koetamme tasapainoilla ja etsiä sellaisia ratkaisuja jotka kestävät ja jotka ovat fiksuja ja se ei ei aina välttämättä ole helppoa minä olen samaa mieltä siitä minkä edustaja filatov erinomaisessa puheenvuorossaan missä oli monta asiaa otti esille ylipäätään siis nyt kun me olemme tehneet näitä uudistuksia tarvitaan tämmöinen kokonaisselvitys kaiken tämän jälkeen on ammatillisen koulutuksen reformi tämä ja on paljon paljon muuta me olemme tehneet päätöksiä tehneet päätöksiä yrityslähtöisestä koulutuksesta että yritykset tulevat yhä enemmän mukaan työelämälähtöisestä koulutuksesta koska se on tulevaisuutta yhä enemmän olin tosiaan kyselytunnillakin siitä sanoin kroatiassa valmistautumassa puheenjohtajuuksiin ja myös kroatiassa ongelma on se että sieltä nuori työvoima osaava työvoima karkaa muualle tämä on euroopan laajuinen ongelma joka paikasta tätä samaa viestiä tulee me tietysti vaihdamme ajatuksia siitä mitä pitäisi tehdä ja seuranta on tosi tärkeätä ilman muuta tekemään kaikkeni sen eteen että niitä päätöksiä mitä me teemme pitää seurata ja sitten tarvittaessa myös korjata tämä on tosi hyvä kysymys menevätkö ne ihmiset koulutukseen jotka sinne oikeasti tarvitaan ja tätä ohjausta minun mielestäni ei voi lainkaan väheksyä se on todella tärkeä asia edustaja essayah kysyitte näistä

tosiaan tässä on tämä kahdenkymmenenviiden vuoden ikäraja no jotta kaikilla työnhakijoilla olisi mahdollisuus osoittaa nyt sitten opinnoilla aktiivisuutta niin sitä lakia todella muutetaan samalla siten että muutkin sivutoimiset opinnot osoittavat aktiivisuutta tähän ei liity mitään ikärajaa tietysti pahoittelen että aika loppuu monta kysymystä minä olen kaikki nämä teidän kysymyksenne kirjannut tänne ylös ja uskon että valiokuntakäsittelyssä näihin kaikkiin teidän esittämiinne kysymyksiin saadaan nyt ainakin vastaus saadaanko ratkaisua se on sitten pidemmän ajan savotta kiitos

arvoisa puhemies kyseessä on siis lentoliikenteen matkustajatietojen laajempaa hyödyntämistä rikollisuuden torjunnassa koskevan matkustajarekisteridirektiivin toimeenpano kansallisesti ja sinänsä tärkeä asia varautumisessa siihen miten voimme torjua ennalta erityisesti terrorismirikoksia ja ja muitakin vakavia kansainvälisen rikollisuuden muotoja käytännössä kyse on siis siitä että matkustajatietorekisteriin koottaisiin eurooppalaisesti kunkin matkustajavarausten yhteydessä antamat tiedot nimi osoite yhteystiedot maksutapa jotka lentoliikenteen harjoittajat velvoitettaisiin jäsenvaltioiden perustamiin matkustajatietoyksiköihin suomessa tällaisena matkustajatietoyksikkönä toimisi poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen rikostiedusteluyksikkö joka on jo yksikkönä tänäkin päivänä olemassa ja tämä rikostiedusteluyksikkö analysoisi tietoja ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan ja erityisesti vertaisi tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta oleellisten tietokantojen kanssa tarkoituksena on siis tunnistaa henkilöt jotka saattavat olla osallisina näissä terrorismirikoksissa tai muussa vakavassa rikollisuudessa kymmenen vuotta ovat osoittaneet että tällaisella rekisterillä olisi voitu päästä jäljille tilanteissa joissa terroristisiin järjestöihin ja terrorismirikoksiin osalliset henkilöt ovat ovat matkustaneet euroopassa lentoliikennettä hyödyntäen eri eri jäsenmaihin kuitenkin tässä tietysti on huolehdittu myös siitä ja tässä kansallisessa toimeenpanossa varmistetaan suhteessa suomen perustuslakiin se että yksityisyydensuojan toteutumiseksi tämä rikostiedusteluyksikkö ei käsittele sellaisia arkaluontoisia tietoja jotka meidän perustuslakimme ja eu sääntelymme pohjalta eivät käsittelyyn kuulu voisi luovuttaa edelleen vain perustellusta pyynnöstä yksittäistapauksissa lainsäädännön mukaisesti arvoisa puhemies tämän esityksen myötä todella poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen työkalupakkiin saadaan uusi tärkeä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnan väline joka verrattuna niihin muutaman miljoonan euron kustannuksiin jotka tämän perustaminen aiheuttaa on varmasti kyllä rahansa väärtti siinä miten voimme torjua vakavia terroritekoja valitettavasti suomessakin on viime syksynä jouduttu jouduttu tämmöinen terroristiseksi epäilty teko kokemaan

matkustajarekisteridirektiivin toimeenpaneminen on varmasti tarpeellinen nimenomaan terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa olisin kuitenkin halunnut ministeriltä vielä tarkentaa siitä kun puhuitte näistä tietyistä arkaluontoisista tiedoista voiko esimerkiksi vaikkapa ruokavaliotietoja tai jotakin vastaavan tyyppistä etnis uskonnollista profilointia tehdä tehdä näitten tietojen perusteella sitten toisaalta myöskin totesitte että ainoastaan pitää olla hyvin selkeästi perusteltu pyyntö jotta näitä tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin elikkä olisin tästä halunnut vielä tarkennusta minkä tyyppinen tietopyyntöprosessi pitää olla jotta sitten tällaisia tietoja luovutetaan ja voiko näitä siis luovuttaa esimerkiksi kolmansiin maihin vaikkapa vaikkapa sitten usahan tai tai johonkin muuhun eun ulkopuolella sijaitsevaan sijaitsevaan maahan näitten perusteltujen perusteltujen pyyntöjen perusteella toki kun myöskin eun tietosuojadirektiivi astuu voimaan tuleeko sieltä sitten joitakin sellaisia asioita joita nyt sitten pitää ottaa huomioon tai onko nämä jo yhteensovitettu tässä vaiheessa kun tätä kansallista toimeenpanoa tehdään
arvoisa puhemies kiitän ministeriä hyvästä esittelystä ja hallitusta hyvästä esityksestä terrorismi on koko euroopan yhteinen ongelma ja haaste ja nimenomaan tämänkaltaista lainsäädäntöä ja sitä kautta yhteistyötä näissä kysymyksissä tarvitaan jos ajatellaan niitä tapauksia mitä euroopassa on on ollut niin nimenomaan lentoliikenteeseen liittyvät matkustajatiedot ovat siinä hyvin oleellinen kysymys monet näistä henkilöistä ovat tätä matkustusmuotoa käyttäneet joko lähteäkseen euroopan ulkopuolelle liittyen terroristiseen ryhmään liittymiseen tai sitten eurooppaan tullessaan eli hyvin tärkeä kysymys myös edustaja essayahin kysymys liittyen etnisen profiloinnin näkökulmaan perusteltu ja siihen itsekin mielelläni kuulen ministerin vastauksen toinen puoli on vakava rikollisuus käsitykseni on että suomessakin järjestäytyneen rikollisuuden organisaatioiden määrä on kasvanut vuosien aikana ja ministeriltä kysyisin miten tässä suhteessa tässä lainsäädännössä näkyvät järjestäytyneen rikollisuuden kysymykset miten sitä voidaan tätä kautta ehkäistä

arvoisa herra puhemies edellisiin puhujiin on hyvä yhtyä siinä mielessä että oikeastaan ainoa huoleni on nyt toukokuussa voimaan tuleva eun tietojen luovuttamiseen liittyvä direktiivi onko nyt tässä kohdassa huomioitu se kaikki ettemme tee jotakin sellaista mikä toisi meille joitakin vaikeuksia sen suhteen sen haluaisin nyt kuulla ministeriltä

arvoisa puhemies tässä ehdotettu sääntely perustuu tietysti perustuslain kymmenennessä pykälässä turvattuun henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja myös euroopan unionin perusoikeuskirjan seitsemännen artiklan turvaamaan yksityiselämän suojaan näiden reunaehtojen puitteissa määritellään osittain euroopan ihmisoikeustuomioistuimen myöskin euroopan yhteisön tuomioistuimen ennakkotapausten kautta sitä minkä tyyppisiä tietoja voidaan missäkin tilanteessa kirjata kirjata mitä tulee edustajan kysymyksiin tähän tähän puoleen liittyen tämä on suhteellisen monimutkaista juridiikkaa jolloin en lähde tässä sitä tulkitsemaan tarkemmin mutta sitä on kuvattu ja varmasti valiokunta käy asiaa tarkemmin läpi sama koskee luovuttamista kolmansiin valtioihin lähtökohtahan tässä on se että pyritään turvaamaan nimenomaan euroopan turvallisuutta euroopan viranomaisten ja eurooppalaisten turvallisuusrakenteiden kautta ja uskon että kehitys vie kyllä siihen suuntaan että yhä enemmän terrorismin torjuntaa tehdään euroopan unionin puitteissa yhteisissä rakenteissa onneksi esimerkiksi europoliin ilmoitetut tiedot ovat merkittävästi lisääntyneet ja sitä käytetään operatiivisemmin tämä on tämä keskiö tässä tietojen luovuttaminen on aina delikaatti asia esimerkiksi tiedustelulainsäädännön osalta sitä käsitellään hyvin samoilla periaatteilla

arvoisa herra puhemies pidän hallituksen esitystä tätä alaa koskevana hyvänä uudistuksena että valtiovalta on ottanut siihen jykevän kannan ja haluaa näin edistää myös kotimaisen elokuvan mahdollisuuksia menestyä entistä paremmin niin että meillä otetaan uusia välineitä ja jos ei nyt niin uusia välineitä niin kuitenkin ollaan edelläkävijöitä siinä mielessä nyt nyt tämä hallitus on ottanut mielestäni hyvän kannan siihen että suomalainen elokuva voi saada rahoitusta paremmin tämä on hyvä kokonaisuus

arvoisa puhemies valtion rahoitus on aivan ehdoton edellytys sille että kotimaista elokuvaa ylipäänsä tuotetaan kentällä on kuitenkin ollut huolta siitä että suomen elokuvasäätiön toiminta ja päätöksentekokulttuuri nykyisellään ei ole ollut kovin läpinäkyvää eivätkä esimerkiksi tuen saamisen kriteerit ole olleet läpinäkyviä cuporen tuoreen tutkimuksen mukaan miehet saavat selvästi naisia enemmän julkista elokuvatukea tämä asiakasselvitys on noussut laajasti julkiseen keskusteluun kulttuurialalla kiinnitänkin huomiota siihen että lakiesityksessä ei ole mukana sukupuolivaikutusten arviointia voisi olla yhteiskunnallisen keskustelun ja ilmapiirin muuttumisenkin kannalta hyvä tässä lakiesityksessä kuitenkin esitetään myös keinoja puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun elokuva alalla tämä on todella hyvä ja tarpeellinen uudistus joka linkittyy myös ajankohtaiseen ja tässäkin salissa käytyyn

puhemies valitettavasti meillä ei täällä ole esittelevää ministeriä paikalla mutta aivan kuten edustaja halmeenpää nosti esille elokuvasäätiön toimintatapojen läpinäkyvyyteen liittyvä ja toki sitten tämä muu keskustelu mikä tällä hetkellä elokuva alan ympärillä on ollut on tietysti ollut ikävää mutta sinällänsä tämä hallituksen esitys on äärimmäisen tarpeellinen tässä sanotaan että elokuvasäätiön yhteydessä toimisi säätiön asettama neuvottelukunta en ole ehtinyt tätä hallituksen esitystä tarkasti lukemaan enkä ole varma onko täällä sitten otettu kantaa siihen millä tavoin tätä neuvottelukuntaa lähdetään kasaamaan onko itse itseänsä tässä täydentävä vai ketkä tekevät nimityksiä tähän neuvottelukuntaan nämä olisivat sellaisia seikkoja joista tietenkin olisi mielellään kuullut ministerin näkemyksiä koska hyvin usein sitten tämän tyyppisissä neuvottelukunnissa se niin sanottu hyvä veli järjestelmä saattaa aiheuttaa sen että alalle tulee sisäänlämpiävyyttä ja sitten tulee esimerkiksi ja sitten tulee esimerkiksi vaikkapa nyt rahoitukseen ja muuhun liittyvää liittyvää jakoa joka joka sitten entisestään ehkä tätä läpinäkyvyyttä on heikentämässä siinä mielessä tämmöisen neuvottelukunnan asettamisen ja perusteiden sille neuvottelukunnalle ja myöskin niitten henkilöiden jotka sinne asetetaan soisi olevan mahdollisimman selkeästi

arvoisa herra puhemies ikäviä asioita joita alalla on ilmi tullut en ottaisi nyt tähän hallituksen esitykseen mukaan vaan ne pitää siellä alan sisällä sitten hoitaa ja keskustella en usko että meidän keskustelumme täällä no voi olla niin että me voimme antaa täältä omalla puheenvuorollamme pontta siihen että tämänkin tämänkin uudistuksen myötä niitä korostetaan ja valiokunta varmasti sitten voi voi puuttua niihin asioihin mutta tämä hallituksen esitys on varmasti lähtenyt jo aiemmin liikkeelle ennen kuin tuli esille tämä ikävä ikävä asia mikä on vastenmielinen eikä mitenkään suotava

pidän tätä kyllä hyvänä siltä osin että sitä mitä edustaja essayah sanoi en ole itse havainnoinut että tämmöistä sukupuolista tai tai senkaltaista

rahoituksen suuntautumista olisi ollut mutta täytyypä sitten ruveta tarkastelemaan kun meillä tuolla nakkilassa sijaitsee tämmöinen villilä studiot joka elokuvatuotantoyhtiöitä palvelee ja tuottaa niille palvelutuotantoja ja meillä on kuvattu siellä toistakymmentä pitkää elokuvaa ja tämä asia on minulle aika läheinen ja oleellinen että jos tällaista vain voidaan osoittaa varmasti tulen siihen kyllä oman sanani sanomaan pidän tätä uudistusta kuitenkin lähtökohtaisesti erittäin hyvänä
arvoisa

lännenelokuvien ystävänä täytyisi varmaan joskus tuolla nakkilassa käydä ja tutustua hyvään hyvään toimintaan tässä lakiesityksessähän esitetään kyllä keinoja puuttua myös epäasialliseen toimintaan ja ja häirintään mutta jos ajattelee tätä kysymystä laajemmin ja kysymys on tärkeä niin kulttuuriministeri terhohan on asettanut selvityshenkilön selvittämään häirintää ja epäasiallista kohtelua nimenomaan elokuva ja teatterialalla ja siinä tehtävässä toimii dosentti varatuomari jaana paanetoja paanetoja tästä sitten tulee ehdotuksia tähän asiaan keskittymiseen ja puuttumiseen ministeriössä tämä käynnistynyt jo ja päätökset siitä tulevat kuudes elokuuta mennessä eli kyllä suomessa on hienoa se että tähän tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti sekä median taholta että päättäjien osalta mutta myös täytyy huomioida tietysti se että sitten päätöksenteossa ja rahoituksessa mihin edustaja essayah nämä samat asiat täytyy ottaa myös totta kai huomioon eli on alalta kuulunut näkemyksiä myös siitä että sukupuolella olisi jonkinlaista vaikutusta siihen miten tämmöinen rahoitus menee eli tietysti käytännössä arvattavasti naiset ovat saaneet vähemmän kuin miehet tätäkin on syytä selvittää onko siinä taustalla jotain epäasiallista vaikutinta joka tällaiseen vaikuttaa vai ovatko syyt sitten jotenkin yleisempiä

en aiemmassa puheenvuorossani tarkoittanut viitata ollenkaan siihen että laajasti suomessa ja muissakin yhteiskunnissa käytyä laajaa keskustelua häirinnästä olisi jotenkin pidetty pontimena tämän lain valmistelulle mutta totean tyytyväisyydellä että tämän lakiesityksen mukaan tuotantoyhtiöillä tulisi olla toimintaohjeet ja tavat esille tulleen häirinnän tai epäasiallisen kohtelun epäilyn selvittämiseksi ja epäkohtien poistamiseksi ohjeet ovat tietysti hyvä askel oikeaan suuntaan kuitenkin täytyy huomioida että näyttelijäliitto on huomauttanut että näyttelijöillä ei ole työehtosopimusta mikä vähentää kaikenlaisten suojaverkostojen käyttöön ottamista vielä

tukipäätökset olisi esitellyt suomen elokuvasäätiön hallitukselle vain suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja eivät myös tuotantoneuvojat niin niin tämähän on korjattu tähän lopulliseen lakiesitykseen myös tuotantoneuvojat ovat nyt tukipäätösten esittelijöinä mukana mikä on hyvä asia

arvoisa puhemies pykälästä tosiaan tästä neuvottelukunnasta löytyy sitten onneksi lisätietoa mitä mitä itsekin lähdin peräämään tässähän tosiaan sanotaan että se olisi elokuvasäätiön ja elokuva alan vuorovaikutteinen keskustelufoorumi jossa jäsenenä voisi olla myös viranomaistaho ja ja neuvottelukunnan puheenjohtajana toimisi elokuvasäätiön johtaja ja toisaalta nämä muut jotka tähän neuvottelukuntaan ottaisivat osaa olisivat niitä tahoja joille voidaan myöntää tuotantotukea jakelutukea ja käsikirjoitusapurahaa eli ilmeisesti tällä neuvottelukunnalla sinällänsä pyritään siihen että ala olisi laajasti edustettuna ja varmasti se viranomaistahokin sinne sitten olisi syytä saada mukaan ja tämä asetetaan tämän pykälän mukaisesti kolmeksi vuodeksi vuodeksi kerrallaan eli eli kyllä tästä lakiesityksestä sitten löytyy

kysymyksessähän on pitkään valmisteltu ja myös hyvin odotettu uudistus elokuvasäätiö täyttää pian viisikymmentä vuotta ja tämän viidenkymmenen vuoden aikana elokuva alan maailma on monella tapaa muuttunut ja toimintaympäristö on muuttunut niin että on välttämätöntä että lainsäädäntö uudistetaan ajantasaiseksi toimijakenttä on muuttunut ja toimintaympäristö on muuttunut toimintatavat ovat muuttuneet ja ennen kaikkea digitalisaation myötä teknologian muutos sikäli olen samaa mieltä että me too kampanja on just elokuva alalla vaikuttanut paljon asioihin mutta se on sitten oma tarinansa sinänsä hieno asia että näin on käynyt ja myös se että kulttuuriministeri terho on ollut asettamalla selvityshenkilön tähän asiaan

arvoisa herra puhemies edustaja halmeenpää oikeastaan sanoi sen kaiken mitä minun piti sanoa mutta on pakko todeta että totta tekijöillä on työehtosopimus mutta siinä mittakaavassa ei näyttelijöillä jotka tekevät freelancertyönä sen mitä elokuvaproduktiossa tapahtuu siellä tehdään sitten mahdollisesti sopimuksia kuinka paljon elokuva tuottaa kuinka heidän palkkionsa sitä kautta muodostuvat ja niin edelleen mutta kyllä sitten kuvaajilla ja valomiehillä on alan työehtosopimus kun elokuvia tehdään ehkä me nyt tässä näytämme olevan kuitenkin melko yksimielisiä vaikka näyttää nyt että rivit vahvistuvat enemmän sinisillä unilla kuin sitten muulla tavalla kyllä uskaltaa joskus sanoa kiitos että ministeri terho on hyvin asian ottanut haltuun

puhemies jotenkin on hienoa että tämä laki saadaan tänä vuonna hyväksyttyä koska tästäkin vuodesta on tulossa hieno suomalaisen elokuvan vuosi kuten oli viime vuonna tuntemattoman sotilaan ja ikitien osalta eräitä kärkiä mainitakseni kyllä itse myös tähän kotimaisen elokuvan vuoteen suhtaudun hyvin intoa täynnä on tulossa asutustoiminnan historiaan liittyvä markku pölösen ohjaus ja syntymäpäivänäni jos elinpäiviä suodaan lokakuun viidentenä on tulossa ensi iltaan

kehuista sen kerran kun niitä vasemmistoliittolaiselta saan otan ne täysin rinnoin tässä yhteydessä on kuitenkin myös syytä huomioida se että tämä hallitus on tehnyt paljon päätöksiä suomalaisen elokuva alan hyväksi erityisesti olen saanut kiitosta esimerkiksi oma veljeni on elokuvaohjaaja av alan tuotantokannustimesta mistä kaksituhattakuusitoista päätettiin kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa eli tämä lakiesitys on vain yksi osa suurta kokonaisuutta hallituksen toimenpiteissä tukea suomalaista elokuvateollisuutta ja varmasti tulee olemaan suuri merkitys osana muuta toimintaa kun ajattelee pohjoismaisia kilpakumppaneitamme niin kyllähän erityisesti norjalaiset ruotsalaiset ja tanskalaiset televisiosarjat ja elokuvat tunnetaan mutta suomea ei vielä samalla tavalla eli tämän hallituksen tarkoituksena näillä kaikilla esityksillä on saada suomalainen elokuvatuotanto

otetaanpa takaisin edustaja myllykoski haluaa välttämättä vielä sanoa ennätitte jotenkuten
ihan rinnan mitalla täytyy sanoa että kiitoksia vain olavi virran elokuvasta me nakkilalaiset emme ole olleet sivuosassa

tämä hallituksen lakiesitys on edellisen tapaan aivan erityisen kannatettava tässä esityksessähän siis ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia sillä tavalla että opintotukeen ja koulumatkatukeen oikeuttaviksi opinnoiksi katsotaan oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetty perusopetus siis käytännössä aikuisopiskelijoille tämä kyseinen opiskelu katsotaan päätoimiseksi jos opiskelua on vähintään kaksikymmentäkaksi kurssia lukuvuodessa tämä esitys parantaa aivan erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolelta opiskelemaan tulevien aikuisten ja myös erityisesti maahanmuuttajien taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun

edistää myöskin koulutukseen hakeutumista ja se kohdentuu erityisesti niille joilla on pitkä koulumatka opiskelumatka ja merkittävät koulumatkakustannukset kannatan lämpimästi tätä hallituksen esitystä
arvoisa puhemies tämä on todellakin kannatettava esitys ja erityisesti se tulee auttamaan niin kuin täällä todettiin maahanmuuttajia meidänhän piti perusopetuslakiinkin tehdä muutoksia siltä osin että että meillä oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt voivat sitten suorittaa myöskin perusopetuksen mukaisen oppimäärän ja tietenkin myöskin sellaisia heikommassa asemassa olevia tai sanotaan työmarkkinoilla varmasti melko mahdottomassa asemassa olevia olevia henkilöitä joilla jostakin syystä perusopetuksen oppimäärä on jäänyt suorittamatta tietenkin saattaa esimerkiksi olla vaikkapa joku pitkäaikainen sairaus siinä vaiheessa kun kun on oppivelvollisuusikäinen ja vuosia saatetaan taistella sen sairauden esimerkiksi syöpäsairauden kanssa ja ja sitten sitten siinä vaiheessa kun kun on mahdollisuus suorittaa näitä opintoja tämä oppivelvollisuusikä on jo ohitse elikkä kyllä tämä on äärimmäisen tärkeä ja kannatettava esitys ja kun katsoin noita lukuja mitä tässä oli arvioitu niin kyllähän vuosittain ovat kuitenkin varsin varsin pieniä nämä määrät ensinnäkin ovat pieniä niiden määrät jotka ovat oikeutettuja tähän tukeen ja sitten kun ottaa huomioon sen että suinkaan kaikki jotka ovat oikeutettuja eivät kuitenkaan sitten tätä tukea mielessä tämä on valtiontaloudellisestikin hyvin pieni satsaus jolla on kuitenkin näitten ihmisten kannalta äärimmäisen tärkeä merkitys koska kyllä suomalaisilla työmarkkinoilla on kohtuullisen vaikea tänä päivänä pärjätä jos sitä perusopetuksen oppimäärää ei ole suoritettuna eli se peruskoulun todistus sieltä vähintään pitää pitää saada ja silläkään ei vielä vielä pitkälle pötkitä vaan vaan ehdottomasti se on se todistus jolla sitten avautuvat ovet jatko opintoihin

edustaja essayahin puheenvuoroon hieman tästä taloudellisesta puolesta todellakin nämä kustannukset valtiolle eivät ole suuren suuret siihen hyötyyn nähden mikä tässä on eli kolmesataatuhatta euroa tänä vuonna ja sitten yksi pilkku yksi miljoonaa euroa seuraavana vuonna ja koulumatkatuen osalta kuusikymmentätuhatta euroa niin pieni summa tänä vuonna ja kaksisataatuhatta euroa eli selvästi sitten suurempi vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista lähtien eli valtiontaloudellisesti ei puhuta suuresta kysymyksestä mutta inhimillisesti ja näiden henkilöiden elämässä tällä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus niin kuin edustajien halmeenpää ja essayah puheenvuoroissa tuli esille eli jälleen hallitukselta yksi esitys muiden joukossa joukossa joka kokonaisuutena kyllä parantaa selvästi opiskelijoiden asemaa